päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemaan seisomaan

edustaja elomaa

näin ollen koko kansalta paketilla komissio on laittamassa suomen velkavankeuteen yhteisvastuullisella lahjarahalla ja te haluatte salata siitä käytävän keskustelun viikko sitten hallitus selitti että on käytävä riittävästi julkista keskustelua tukipaketeista heti perään te vaaditte eduskunnalta vaiteliaisuutta kumpi oli siis sanottu tosissaan valtiosääntöoikeuden professori tuomas ojanen pitää toimintaanne hyvin kyseenalaisena vastatkaa hallitus selkeästi nyt miksi te halusitte salata veronmaksajien miljardeja koskevat paperit

arvoisa rouva puhemies erinomaista että edustaja elomaa esittää tämän kysymyksen koska tämä asia on syytä käydä tässä rauhallisesti läpi asian vaatimalla vakavuudella valtioneuvosto ei ole tarkoituksellisesti salannut mitään eikä ole estänyt eduskuntaa toteuttamasta tiedonsaantioikeuttaan vaan kysymys on aivan normaalista menettelystä jolla suojataan suomen neuvottelutavoitteita meneillään olevassa isossa eurooppalaisessa rahoituskehyskokonaisuudessa tämä on ollut tapana kaikissa aiemmissakin rahoituskehysmenettelyissä muistan sen itse oltuani kahdeksan vuotta kansanedustaja suuressa valiokunnassa myös edellinen hallitus pyysi eduskunnalta vaiteliaisuutta rahoituskehysneuvotteluitten yhteydessä edellisen kerran muistan näin tapahtuneen vuonna kaksituhattakahdeksantoista ja tämä asiakirja on edelleen kokonaisuudessaan vaiteliaisuuden piirissä

niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa rouva puhemies todella raskas kömmähdys

hallitus vaikea myöntää häämöttävä miljardien rahalahjoitus vai onko piilottelun aiheena tämän velkavankeuspaketin tuoma kyyti kohti yhteisen velan ja tulonsiirtojen liittovaltiota otatte selkeästi mallia ulkoministeri haavistosta joka salaili terroristinaisten tuomisen suomeen ette pääse kiertämään yritystänne salata asiakirjoja eikä tämä ole mikään perussuomalaisten keksimä syytös vaan perustuslakivaliokunta asiantuntijat ja lehdistö ovat arvostelleet kovaan sävyyn tätä salailua kertokaa nyt vielä kerran miten tästä muka voidaan keskustella kun te olette harhaanjohtavasti jos oleelliset asiat on pimitetty miksi ne on pimitetty eikö tähän saadaan nyt sitten suoraa vastausta vai oliko se kömmähdys
arvoisa rouva puhemies jotta asia tulee selväksi niin pyrin tässä tätä kokonaisuutta vielä avaamaan kyse on aivan tavanomaisesta menettelystä kun puhutaan monivuotisen rahoituskehyksen neuvotteluista ja tämän osana tietenkin käymme myös tätä elpymisrahastokokonaisuutta läpi meillä on neuvottelut edessä ja niitä käymme näitä yksityiskohtaisia neuvottelupositioita emme voi tietenkään julkisesti avata eduskunnalle on toki toimitettu kaikki se aineisto

valiokunta on tätä kokonaisuutta käsitellyt ja suuri valiokunta on itse siis eduskunta on itse tehnyt ratkaisun siitä että se ei ole asiantuntijoille luovuttanut joiltakin osin näitä asiakirjoja tämä asia ei ole valtioneuvostosta lähtöisin valtioneuvosto ei ole pyytänyt suurelta valiokunnalta tai eduskunnalta miltään osin että asiantuntijoille ei näitä asiakirjoja luovutettaisi vaan tämä on on ollut suuren valiokunnan ja eduskunnan tekemä päätös ja on hyvä että tämä tulee nyt tässä avattua koska tästä on myös liikkunut erilaisia tietoja julkisuudessa jotka eivät ole olleet kaikilta osin paikkansapitäviä

suomelle on suunnitteilla eussa ikuinen velkavankeus komission ajaman esityksen toteutuessa suomi luovuttaisi lisää valtaa eulle eusta on tulossa tulonsiirtounioni vaikka istuva hallitus on niin selkärangaton että se tämän näköjään sallii tulee asia tutkia hyvin tarkkaan suomen perustuslain kannalta kysymykseni teille kuuluu kun suomessa arvonlisävero on kaksikymmentäneljä prosenttia ja italiassa arvonlisävero on kaksikymmentäkaksi prosenttia ruuan alvi on muuten suomessa neljätoista prosenttia ja italiassa se on vain neljä prosenttia miksi suomalaiset veronmaksajat pistetään maksamaan italian alhaisemmat verot

arvoisa puhemies tätä samaa kokonaisuutta käsiteltiin eduskunnan kyselytunnilla viime viikolla ja silloin jo tähän kokonaisuuteen vastasin tämän elpymisrahaston osalta ei ole kyse minkään yksittäisen euroopan unionin jäsenmaan pelastamisesta se ei kokoluokaltaankaan ole sen kaltainen että sillä tällaista välinearvoa olisi kyse on ennen muuta siitä että nyt haetaan koronakriisin jälkeisessä ajassa niitä yhteisiä euroopan elpymisen eväitä joista myös suomi vahvasti hyötyy

jälkeiseen erittäin vaikeaan suhdannetilanteeseen ja matalan kasvun aikaan kituuttamisen aikaan niin siitä ei hyötyisi eurooppa siitä ei hyötyisi suomi se olisi meille erittäin katastrofaalinen tilanne ja sen vuoksi me olemme niin täällä kotimaassa hakeneet lisätalousarvioiden kautta eilen eduskunta käsitteli tätä uusinta lisätalousarviota kuin myös yhteisillä eurooppalaisilla välineillä kuten tällä elpymisrahastolla niitä avaimia joilla koko euroopan talous lähtee kasvuun työllisyys lähtee kasvuun ja yhdessä selviämme vahvempana tästä kriisistä ulos

arvoisa rouva puhemies vasemmistopuolueet ja etenkin vihreät ovat perinteisesti korostaneet valmistelun ja päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja tätä lähestymistapaa perussuomalaiset lämpimästi kannattavat nyt kun meillä on suomen historian punavihrein hallitus ei olisi kohtuutonta odottaa myös historiallisen avointa ja läpinäkyvää päätöksentekoa ja valmistelua kuitenkin jos tarkastellaan näiden yhteisvastuumekanismien valmistelua tai vaikkapa koronatoimien koordinointia tai isis naisten maahantuontia hallituksen toimintaa näyttää pikemminkin leimaavan salailu ja väistely toisaalta valiokunnista vuotaa jatkuvasti julkisuuteen salassa pidettävää tietoa kysynkin vilpittömästi ja yleisellä tasolla ovatko hallitus ja hallituspuolueet itse sitä mieltä että

puhemies hallitus näkee hyvin vahvasti että meidän on hyvä noudattaa avoimuutta mahdollisimman laajasti ja muun muassa sen vuoksi näissä viimeisimmissä koronatoimia koskevissa periaatepäätöksissä on nimenomaisesti korostettu sitä että halutaan avoimesti antaa tietoa niissä asioissa jotka ihmisiä hyvin syvästi koskettavat tietenkään salassa pidettäviä asioita ei voida antaa mutta muuten kaiken tiedon pitäisi

ja monivuotisen rahoituskehyksen neuvottelun osalta tässä on ollut kyse eduskunnan päätöksestä siitä että joillekin asiantuntijoille minä en tunne sitä suuren valiokunnan prosessia mutta ilmeisesti liittyen etäyhteyksiin ei olla sitten kaikilta osin luovutettu niitä asiakirjoja tämä on eduskunnan asia se ei ole lähtöisin valtioneuvostosta mitä tulee sitten vaikka al holin tilanteeseen niin muistan kyllä tässäkin salissa keskusteluja joissa ollaan jopa vaadittu että että käsiteltäisiin yksilötasolla asioita näin me emme tietenkään voi toimia me keskustelemme poliittisella ja yleisellä tasolla mutta esimerkiksi henkilötietoihin emme voi tässä salissa mennä

puhemies on tietysti aivan totta niin kuin ministeri tuppurainen totesi että silloin kun on kyse esimerkiksi suomen neuvotteluposition turvaamisesta niin tyypillisesti tietyt osat kannoista on laitettu vaiteliaisuuspyynnön se ei kuitenkaan ole aivan tavallista että hallituksen kanta johonkin tiettyyn kysymykseen salataan kokonaisuudessaan yleensä se on koskenut vain niitä osia jotka nimenomaisesti turvaavat sitä neuvottelupositiota ja kun suomen järjestelmä on sen kaltainen että hallitus ei voi eurooppalaisissa pöydissä sivuuttaa eduskunnan kantaa ja se eduskunnan kanta haetaan suurelta valiokunnalta ja sitten taas suurelle valiokunnalle antaa lausunnon perustuslakivaliokunta joka määrittää sitten taas oikeudelliset reunaehdot

rouva puhemies eduskunnan tiedonsaantioikeus tässä eun elvytyskokonaisuudessa on turvattu täysimääräisesti kaikki olemassa oleva tieto on toimitettu eduskuntaan sen valiokunnille ja tätä vielä seuraa tulee lukuisia e kirjeitä u kirjeitä hallituksen esityksiä ja keskustelu tältä osin jatkuu

ja hallitus tiedotteella avasi julkisuuteen muutamia aivan keskeisiä neuvottelukohtiaan jotta tästä voidaan tätä keskustelua käydä ja kun tästä nyt valiokunnissa nousi keskustelu tästä vaiteliaisuudesta me avasimme myös vielä lisää kohtia avoimeksi julkiseen keskusteluun mutta arvoisat edustajat

kysymys on myös kristillisten eduskuntaryhmällä edustaja essayah
arvoisa rouva puhemies hallitus on toiminut kyseenalaisesti siinä että se leimasi koko asiakirjan vaiteliaisuuden piiriin eli ei pelkästään rahoituskehysneuvotteluita joissa on ihan oikein suojella näitä suomen neuvottelupositioita vaan myöskin tämän elpymisrahaston joka on historiallisen suuri ja johon liittyy monia ongelmia niin perussopimuksiin liittyviä ongelmia kuin suomen perustuslakivaliokunnan esille tuomia ongelmia ja joka on muuttamassa unionin suuntaa ihan toisenlaiseksi velka ja tulonsiirtounioniksi sellaiseksi jolle suomalaiset eivät ole antaneet mandaattia tämän asiakirjan hallitus halusi kokonaisuudessaan laittaa vaiteliaisuuden piiriin tässä on tapahtunut se virhe ja toivonkin että hallitus myöntää tämän virheensä ja toteaa että näin ei voi jatkossa menetellä mutta näissä kriisirahoituksissa on tapahtunut

myöskin muita muita kyseenalaisia asioita hallitus on esimerkiksi sivuuttanut perustuslakivaliokunnan kannan siitä että näissä euroopan vakausmekanismin kriisilainoissa olisi pitänyt vaatia talouspoliittista ehdollisuutta miksi näin ei olla menetelty ja minkä tähden me emme eduskunnassa ole saaneet vieläkään vastausta siihen kysymykseen onko suomi ollut ensimmäisten joukossa liittymässä näihin takauslainoihin perustuslakivaliokunta edellytti että ei olisi

puhemies vielä kerran tämä kokonaisuus siis kyseessä on nyt neuvottelutavoitteita sisältävä asiakirja monivuotinen rahoituskehys jonka kautta jaetaan myös tämä eun elpymisrahaston rahoitus on aivan tavanmukaista että kun asiakirjaan sisältyy neuvottelutavoitteita ja kenties kantoja joissa on myöskin toisten maitten tavoitteita niin tähän pyydetään eduskunnalta vaiteliaisuutta näin on menetelty muun muassa viime vaalikaudella vuonna kaksituhattakahdeksantoista nyt meneillään oleviin rahoituskehysneuvotteluihin liittyen koko asiakirja on pyydetty vaiteliaisuuden piiriin edellisen hallituksen toimesta ja se on siellä edelleen ja näin edustaja essayah on menetelty myös tämän asiakirjan osalta

hallitus noudattanut perustuslakivaliokunnan selkeää linjausta siitä että euroopan vakausmekanismista annettavien terveysperusteisten kriisilainojen kohdalla edellytettiin ihan selkeästi että niissä on mukana talouspoliittinen ehdollisuus käsittääkseni suomi on hyväksynyt tämän paketin jossa ei ole mukana talouspoliittista ehdollisuutta emme vieläkään ole saaneet vastausta siihen kysymykseen että kun on tämä hyvin korkeariskisiä lainoja sisältävä takausrahasto ja perustuslakivaliokunta edellytti että suomi ei ensimmäisten joukossa ole sinne ilmoittautumassa niin onko suomi ilmoittautunut sinne ensimmäisten joukossa tähän emme ole saaneet eduskunnassa vastausta vaikka useita kertoja olen sitä kysynyt täällä edelliseltä valtiovarainministeriltä kysyn nyt tätä koko hallitukselta

arvoisa puhemies tässä on vakavista asioista kysymys ja ei ole syytä luoda sellaista mielikuvaa että asiassa olisi jotain epäselvää tai että asioita haluttaisiin peitellä sinänsä tämä varsinainen euroopan pysyvää vakausmekanismia koskeva asia kuuluu valtiovarainministerille mutta tiedän asiasta sen verran että kyllä perustuslakivaliokunnan kannat on huomioitu huolellisesti päätöksenteossa euroryhmässä joka asiaa käsitteli päädyttiin siihen että totta kai noudatetaan pysyvästä vakausmekanismista tehtyä perussopimusta mutta se ehdollisuus on nyt johtuen tästä koronakriisistä erilainen kuin eurokriisistä johtuen ja kaikki varmaan tunnistamme sen että tässä ei ole kysymyksessä nyt finanssikriisi eurokriisi vaan luonnonkatastrofiin verrattavissa oleva katastrofitilanne ja siinä yhteydessä tarvittava kriisiväline jota käytetään mutta ehdollisuutta myös tähän evmn ennakolliseen lainoitukseen on olemassa ja noudatamme hyvin huolellisesti eduskunnan kantoja kaikessa päätöksenteossa

on perustuslain kannalta ongelmallista valmistuslakia ei voida pitää voimassa vain varmuuden vuoksi ongelmana on miten se todetaan päättyneeksi kun valmistuslaissa ei ole ole mitään pykälää miten se päätetään tilanteen epävarmuutta ovat lisänneet epäonnistuneet maskikaupat ja nyt viimeksi eun kriisipaketin valmistelu lisäksi tarkastusvaliokunta on moittinut huonosta lainvalmistelusta arvoisa hallitus miten varmistatte laillisuusperiaatteen toteutumisen kriisien aikana ja miten meinaatte todeta että poikkeusolot ovat päättyneet

arvoisa puhemies todella kyse on valmiuslaista ei valmistuslaista valmiuslain osalta me tulemme arvioimaan tätä kokonaisuutta ensi viikon maanantaina kuten olemme julkisuuteen avoimesti kertoneet tulemme käymään hyvin

pykälien voimassaololle ja heti kun tämä välttämättömyyden vaade poistuu hallitus tulee antamaan asetukset valmiuslain pykälien kumoamisesta siis mikäli olisi niin että edes siihen asti kun näiden pykälien on ajateltu olevan voimassa niitä ei voitaisi pitää voimassa näiltä osin hallitus toimii ja me saamme asiantuntijoilta arvion siitä tiedän että tätä arviota paraikaa laaditaan

arvoisa puhemies on erittäin tärkeää huomioida että valmiuslakiahan ei pidetä yllä enemmän kuin on välttämätöntä mitä tulee pohjoiseen rajaan niin se rajakysymys ei ole koskaan ollut sellainen asia jota on säädelty valmiuslaista lähtien vaan se on liittynyt muunlaiseen lainsäädäntöön joka menee sisäministeriön tontille tällä hallituksessa valmistellaan näitä normaalilakeja jotta jos syksyllä tulisi toinen aalto päästäisiin tekemään niitä päätöksiä mitä silloin saatetaan tarvita normaalilainsäädännön puitteissa ensi maanantaina katsotaan mikä tilanne on tällä hetkellä valmiuslain nojalla on voimassa ainoastaan joitakin kohtia jotka koskevat sosiaali ja terveydenhuollon osia tehohoidon kapasiteettia ja ja henkilöstön

puhemies kysymyksemme aihe on päätöksenteon avoimuus euroopan tuomitsi suomen ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta kun irakilaismies joka ei maahanmuuttoviraston mukaan ollut oikeutettu kansainväliseen suojeluun oli palannut irakiin ja saanut surmansa jo tuolloin ihmettelimme miten aidoksi todentamaton kuolintodistus jollaisia saa helposti ostaa netistä voi toimia eitn todisteena vaikka maahanmuuttovirastokin esitti asiasta epäilyksensä kävi sitten ilmi että mies ei ollutkaan kuollut on krpn tutkittavana ja näyttää siltä että kyseessä on törkeä huijaus johon on osallistunut useita ihmisiä poliittinen sirkus jota pääasiassa käytiin vihreiden johdolla oli turhanpäiväistä asia vietiin eithen kansalaisjärjestön avulla tällaisia pyörii etenkin maahanmuuttobisneksessä paljon etenkin vihervasemmistolainen hallitus tuntuu luottavan myös päätöksenteossaan paljon näihin järjestöihin ja niiden esittämiin totuuksiin kysykin näettekö tässä mitään riskiä päätöksenteon kannalta

arvoisa puhemies kiitokset kysymyksestä kyseinen mainittu tapaus on poliisilla tutkinnassa sen takia emme tietenkään voi kommentoida tällaista asiaa ylipäätään on tietysti tärkeää että suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa uudistetaan siihen suuntaan että oikeusturva toteutuu turvapaikkaprosessissa ja prosessit ovat laadukkaita ja nopeita ja siinä kokonaisuudessa on käynyt ilmi että maahanmuuttoviraston prosesseissa on ollut aiemmin ongelmia joita maahanmuuttovirasto on lähtenyt korjaamaan siinä mielessä ajattelen että se on hallitusohjelman linjan mukaista ja oikeusministeriöllä on myös valmisteilla lakiesityksiä tänne eduskuntaan tuotavaksi jotka parantavat tätä turvapaikkaprosessin laatua

puhemies hallituksen viestinnälliset arvot luotettavuus avoimuus selkeys rohkeus ja vuorovaikutteisuus ovat olleet valitettavasti jo pitkään pelkkää sanahelinää hallituksen salailukulttuuri on leimannut tekemistä jo pidemmän aikaa sen tähden toivon että otatte tämän vääränlaisen kulttuurin kitkemisen vakavasti eun elpymisrahastoon tulee on selvää että kokoomus suhtautuu hallituksen esitykseen rakentavan kriittisesti ja selvää on että haluamme vastineeksi enemmän markkinakuria ja ehdollisuutta kuin hallitus kysymykseni menee kuitenkin kriteeristöön jolla rahoja jaetaan muun muassa puola on suhteellisesti kärsinyt paljon vähemmän koronasta kuin suomi silti se on nettosaajissa heti neljäntenä myös irlanti pomppaa silmille kriteereistä millä varmistatte että kriteeristö jolla rahoja nyt jaettaisiin osuisi paremmin nimenomaan koronasta kärsiviin maihin

arvoisa puhemies haluan tähän alkuun vielä todeta että avoimuus on erittäin tärkeää koko meidän yhteisessä päätöksenteossamme ja erityisesti tälle valtioneuvostolle ja vielä kertaalleen eduskunnan tiedonsaantioikeutta on kunnioitettu täysimääräisesti te te olette saaneet tämän asiakirjan te tulette vielä saamaan ja me pystymme käymään myös kansalaiskeskustelua koska hallitus on asiasta erikseen tiedottanut mutta liittyen tähän kriteeristöön niin kyllä se on meille myös eräs seikka mihin me haluamme parannuksen komission tekemään esitykseen me emme tietystikään hyväksy komission esityksiä sellaisenaan vaan me esitämme niihin omia näkemyksiämme reunaehtojakin jos näin halutaan sanoa joilla tämä kokonaisuus muuttuu myös suomen kannalta paremmaksi yksi niistä liittyy siihen millä tavalla tukea tästä monivuotisesta rahoituskehyksestä nimenomaan koronakriisikohteisiin jaetaan ei voi pitää perusteltuna sitä että komissio katsoo tilannetta viisi vuotta sitten työllisyyttä ja bruttokansantuotetta jos halutaan

arvoisa puhemies on pakko kommentoida tätä mielestäni epäasiallista puheenvuoron alkuosaa jossa viitattiin siihen että hallitus olisi jotenkin toiminut salaillen tai ei olisi jakanut tietoa tai olisi jotenkin muuten toiminut epäasiallisesti haluan muistuttaa eduskuntaa siitä että koko tämän kriisin aikana me olemme pitäneet kaikki eduskuntaryhmät emme vain siis hallituspuolueiden eduskuntaryhmät vaan kaikki eduskuntaryhmät

eduskunnan suuri valiokunta toimi eduskunnan puhemiesneuvoston koronaohjeiden mukaan siten että pääsääntöisesti asiantuntijakuulemiset etänä mutta etäkuulemisissa ei voida käsitellä asiakirjoja jotka ovat joiltakin osin luottamuksellisia tai vaiteliaisuuden piirissä tämän takia viime perjantaina pidetyssä tilaisuudessa asiantuntijoilla oli vain julkiset asiakirjat mutta valiokunta nimenomaan päätti että haluamme kuulla asiantuntijoiden kannan siihen koko dokumenttiin ja siksi järjestettiin maanantaina ylimääräinen kokous johon koronarajoituksista huolimatta asiantuntijat kutsuttiin paikan päälle suuri valiokunta myös pyysi rajaamaan hallituksen vaiteliaisuuspyyntöä suppeammaksi kuten hallitus

ovat julkisia

arvoisa puhemies nyt on paikallaan kyllä kiittää suuren valiokunnan puheenjohtajaa edustaja hassia tästä selvityksestä koska tämä myös kertoo ikään kuin sen kolikon toisen puolen hallitus on halunnut tämän koko asiakirjan toimittaa eduskunnan käsittelyyn mutta johtuen näistä puhemiesneuvoston koronaohjeista sitä ei tämän teams yhteyden yli voitu asiantuntijoille toimittaa ja siitä tämä keskustelu syntyi mutta me haluamme toimia aina tavalla joka kunnioittaa eduskunnan tiedonsaantioikeutta

hyvin tärkeä periaate on se että valtioneuvosto on täysin avoin eduskunnalle niissä asioissa jotka kuuluvat eduskunnan päätöksentekovaltaan ja tässä eun elvytysrahastoa koskevassa kysymyksessä hallitus on toiminut täysin avoimesti suhteessa eduskuntaan me kaikki olemme saaneet sen informaation toinen tärkeä periaate on se että kun suuri valiokunta mandatoi hallituksen neuvottelemaan euroopan euroopan unionissa niin sellaiset asiakohdat sellaiset asiakirjat joissa on suomen neuvottelutavoitteita pidetään vaitiolon piirissä koska se heikentäisi olennaisesti suomen neuvottelumahdollisuuksia unionin päätöksenteossa ja tämäkin periaate on tässä toteutunut ainoa seikka oli se minkä suuren valiokunnan puheenjohtaja tässä äsken sanoi että etäyhteyksien vuoksi asiantuntijat eivät saaneet näitä asiakirjoja itsellensä

arvoisa rouva puhemies tiedonsaanti on äärimmäisen tärkeä hyve kaikissa asioissa kun julkisia asioita käsitellään olen aikaisempien vuosien aikana joutunut ympäristöhallinnon tiimoilta monesti tilanteeseen jossa en ole edes omia itseäni koskevia asiakirjoja saanut ulos millään koska ne oli leimattu salaisiksi eräiden eräiden uhanalaisten lajien takia en jaksanut silloin ihmisoikeusistuimeen kantelua kun ihmettelin sitä että on se nyt kumma kun omia itseään koskevia papereita ei enää saa mutta tuli mieleen tästä nyt käytävästä keskustelusta euroopan unionihan tunnetusti suoltaa valtavan määrän paperia ja kuitenkin valiokunnissa missä me käsittelemme asioita edustajat ovat tietoisia siitä että nyt on esimerkiksi vaiteliaisuuspyynnön piirissä oleva asia niin onko semmoinen menettelytapa mahdollinen arvoisa pääministeri että tekisimme tämmöisen linjapäätöksen että valiokuntiin tulevat paperit ovat sille porukalle julkisia jotka istuvat siellä huoneessa kyllähän jokainen tietää että valiokunnan kokouksista tuleva tieto on aina niistä kertomuksista ei kerrota ulospäin mitään lausunnossa on sitten mitä on tai mietinnössä olisiko tämmöinen menettelytapa pysyväksi jatkoksi hyvä

arvoisa puhemies me tietenkin toimimme niiden menettelytapojen mukaisesti jota tähänkin asti on hyvää hallintoa noudattaen noudatettu ja me toimitamme tietenkin eduskunnalle kaiken sen informaation ja tiedon minkä eduskunta tarvitsee päätöksentekonsa tueksi liittyen vaikkapa rahoituskehysneuvotteluihin ja muihin unionin asioihin loppujen lopuksi suuri valiokunta on se joka suomen kannasta päättää valtioneuvosto tuo suurelle valiokunnalle kokonaisuuden ja suuri valiokunta arvioi miltä valiokunnilta se tähän kokonaisuuteen lausuntoja tarvitsee ja millä tavalla se sitten ottaa muut valiokunnat tähän työhön mukaan mutta hallitus tietenkin toimii tässä suuren valiokunnan antamalla mandaatilla ja pyrkii neuvottelemaan

rouva puhemies fakta on se että te hallitus esititte vaiteliaisuutta koko seitsemänsadanviidenkymmenen miljardin euron lahja ja ja lainapaketista me keskustelemme nyt todella suuresta valtavasta asiasta mittavasta asiasta se on kohtalon kysymys suomelle joka joutuu maksumieheksi suomen perustuslain mukaan jos jossain on vaadittava vaiteliaisuutta rajauksen pitää olla tarkka ja koskea vain välttämättömiä osia eikö hallitus tunne perustuslakia vai ettekö te välitä siitä me perussuomalaiset olemme vaatineet perustuslain noudattamista ja ja vaiteliaisuuden tarkkarajaisuutta jos vaiteliaisuus ylipäätään olisi välttämätöntä hallituksen avoimuudessa olisi selvästi paljon toivomisen varaa eli toistan vielä aivan kuten edustaja halla ahokin miksi avoimuutta ei haluttu noudattaa

arvoisa puhemies toivon että edustaja elomaa kuunteli tässä suuren valiokunnan puheenjohtajan edustaja hassin puheenvuoroa ja ehkäpä edustaja kiljusen puheenvuoroa te saatte kyllä avartavaa tietoa miten tässä on toimittu hallituksen puolesta tämä kokonaisuus on tuotu aivan samalla tavalla kuin kaikki aiemmatkin rahoituskehysneuvottelut suomen neuvottelutavoitteiden turvaamiseksi koko asiakirja on pyydetty vaiteliaisuuden piiriin mutta kun saimme eduskunnasta tiedon että eduskunta haluaa tähän lisää julkisuutta ja avoimuutta niin me purimme sitä osiin ja avasimme julkiseksi osia tästä asiakirjasta ja jo aiemmin annoimme tiedotteella tästä elpymisrahastosta aivan laajempaan julkisuuteen tietoa miten suomi tämän kokonaisuuden näkee eli kyllä mielestäni tästä voi aivan

seuraava kysymys edustaja vestman

arvoisa puhemies korona on ajanut talouden kriisiin kokoomus haluaa vahvistaa ihmisten ostovoimaa ja laittaa stopin sähköverkkomonopolilla rahastamiselle olemme tehneet lakipaketin sähkön siirtohintojen pistämiseksi kuriin ihmiset ovat liiaksi monopolin armoilla sähkönsiirtoa kun ei voi kilpailuttaa nykytila kustantaa suomalaisille jopa miljoona euroa ylimääräistä joka ikinen päivä ja hinnat vain nousevat esityksemme leikkaa tutkitusti perusteettomia monopolivoittoja jopa neljäsataa miljoonaa euroa vuodessa tämä raha kuuluu ihmisille ja kulutukseen monet ovat kritisoineet sähköverkkoverkkojen myyntiä syystäkin voivottelu ei kuitenkaan auta siirtohintoja voimme korjata siksi autoimme hallitusta tällä valmiilla lakiesityksellä ministeri lintilä miksi ette tartu nyt tähän esitykseemme puolustatteko suomalaisia kuluttajia ja yrittäjiä vai monopolilla rahastamista

en en ala muistelemaan historiaa mistä nämä kaikki ovat alkaneet mutta sen verran voin edustaja vestmanille sanoa että asian tiimoilta on tulossa hallituksen esitys syksyllä eli kyllä tähän on tartuttu ja syksyllä saatte hallituksen esityksen tänne eduskuntaan käsiteltäväksi te olette aiemmin jo kysynyt miksei ole tuotu sitä tänne meillä on yhteisesti sovittu pelisäännöistä että tämän koronan aikana ei tuoda tänne esityksiä joilla on tunteita ja debattia herättävää vaikutusta ja minä kunnioitan parlamentarismia niin paljon että en tuo sellaista esitystä joka voi olla kiistanalainen

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan
arvoisa puhemies selityksenne ettei sähkön siirtohintoihin voidaan nyt puuttua parlamentarismin vuoksi on käsittämätön hallitushan on on vasta tuonut eduskuntaan historian suurimman lisätalousarvion jossa elvytetään velaksi jopa ähtärin pandoja ja nyt te sanotte ettei ostovoiman vahvistaminen siirtohintoja alentamalla käy tämän valintanne vuoksi yksin carunan monopoliparoneille kertyy joka päivä kolmesataatuhatta euroa tuottoa tyhjästä me haluamme korjata sen mallin jolla monopolituotto lasketaan

arvoisa rouva puhemies arvostan edustaja vestman erittäin paljon sitä että olette valmiit korjaamaan teidän tekemäänne virhettä ja lupaan että esitys joka tulee syksyllä eduskunnan käsittelyyn tulee korjaamaan tätä virhettä se on mahdollista

ministeri lintilälle voin todeta heti kärkeen että se oli ministeri haavisto joka ehdotti niitä carunan verkkoja myöskin todeta sen että jos joskus on tullut tehtyä virheitä menneisyydessä niin eikö ole oikeudenmukaista korjata ne asia joka ehkä eniten aiheuttaa päänvaivaa ja harmitusta ihmisissä on se kun postilaatikosta kopsahtaa kirje jossa todetaan että siirtohintaanne korotetaan eikä teidän tarvitse tehdä mitään ja se tarkoittaa myöskin että te ette voi tehdä asialle mitään tämä on asia joka on välttämätöntä saada korjatuksi meille tuli talousvaliokuntaan viime viikolla laki sähkö ja maakaasumarkkinoista jossa puututaan sähkön riittävyysongelmien ratkaisemiseen arvoisa puhemies mielestäni on erittäin hyvä että te ministeri lintilä puututte myös tähän kysymykseen mutta pidän erittäin tärkeänä sitä että tähän ihmisiä niin kovasti harmittavaan kysymykseen että siirtohintoja jatkuvasti korotetaan puututaan mitä aiotte tehdä asialle

arvoisa rouva puhemies arvostan myös edustaja kaumaa eli kyllä meidän poliitikkojen pitäisi varmaan useammin nostaa käsi ylös virheen merkiksi

siitä samaa mieltä että nämä korotukset joita on tapahtunut joittenkin yhtiöitten osalta eivät ole suhteessa siihen työhön jota siellä on tapahtunut yhtiöitten puolesta jos muistellaan se vanha tausta niin sehän lähti siitä taisi olla mauri myrskystä jolloinka me eduskunnassa olimme aika laajastikin samaa mieltä siitä että pitää saada maakaapeloinnit aikaiseksi ja silloin lähdettiin tätä tekemään tätä ovat yritykset käyttäneet väärin

arvoisa puhemies suomalaisilta tulee erittäin tyrmäävää palautetta näistä sähkön siirtohinnoista se asia suututtaa suomalaisia suunnattomasti ja juuri siitä syystä että siihen ei pääse vaikuttamaan se on kuin automaatti joka työntää aina vain suurempaa laskua siitä tosiaan varmasti joka ainoa kansanedustaja on saanut kansalaisilta yhteydenottoja omakotiliiton kyselyssä yhdeksänkymmentäkaksi prosenttia vastaajista piti sähkön siirtohinnoittelua kohtuuttomana

valmisteltu huolella se on valmis ja se voitaisiin tässä salissa vaikka välittömästi hyväksyä jos niin haluaisitte onko hallitus valmis tarttumaan tähän kokoomuksen aloitteeseen joka kohtuullistaa sähkön siirtohinnat ja saa varmasti monen suomalaisen erittäin tyytyväiseksi

puhemies tämä asia on hallitusohjelmaan nostettu ja tähän asiaan ollaan puuttumassa ja hallituksen esitys eduskuntaan tuodaan kuten ministeri lintilä tässä hyvin kuvasi kokoomus on tietenkin ollut nyt vasta hetken oppositiossa sitä ennen monta kautta hallituspuolueena toki olisi ollut hyvä että tähän asiaan oltaisiin jo aikaisemmin tartuttu mutta onneksi nyt tällä hallituskaudella jo hallitusohjelmatasolle on haluttu tämä asia nostaa ja tähän halutaan puuttua tähän edustaja vestmanin aikaisempaan huomioon ja kysymykseen siitä miksei ole nyt koronan keskellä tuotu tätä esitystä haluan kyllä nyt vielä puuttua koska hallitus on pyrkinyt kunnioittamaan niitä pelisääntöjä joita eduskunta on meiltä edellyttänyt eduskunta on edellyttänyt että tämän koronakriisin aikana ei tuotaisi ristiriitoja herättäviä esityksiä eduskuntaan ja tähän tahtoon olemme pyrkineet vastaamaan nyt kun täällä vaaditaan että meidän pitäisi tuoda nimenomaisesti näitä esityksiä eduskuntaan pidän aika kohtuuttomana tätä ristivaatimusta eli toivon mukaan jos eduskunta näin haluaa menetellä eduskunta sitten tämän tahtonsa hallitukselle kertoo

arvoisa rouva puhemies perussuomalaiset ovat toimineet johdonmukaisesti me vastustimme caruna kauppoja olemme myös useassa vaihtoehtobudjetissa ottaneet esille sähköhintojen halpuuttamisen sähkön siirtohintojen halpuuttamisen sähkön siirtohintojen halpuuttamisen ja ette te kokoomus esimerkiksi viime kaudella tätä asiaa kuulleet tietysti on hyvä että nyt kuulette arvoisa rouva puhemies ikäihmiset ovat tottuneet säästämään kaikesta he asuvat omakotitaloissa ja sähkölämmitys lämmittää heidän kotejansa he yrittävät säästää siitä sähköstä jotta lasku olisi mahdollisimman pieni mutta kuinka ollakaan se siirtohinta on suurempi kuin itse sähkön hinta ihmiset elävät kuin vankeina omissa kodeissaan ovat kuin motissa eivät pysty tekemään minkäänlaisia siirtoja kerran kuussa tulee ylisuuri sähkölasku arvoisa ministeri mitä te todellisesti nyt teette tälle tilanteelle ja miten helpotatte muun muassa näiden ikäihmisten mutta myös nuorien perheiden elämää ja arkea että olisi joku kohtuus siinä kun sytyttää lampun tai laittaa uunin päälle saati saunoo

arvoisa rouva puhemies ymmärrän erittäin hyvin sen tuohtumuksen jota on vanhemmilla ihmisillä tiedetään kyllä erittäin hyvin että kun huoneesta lähdetään pois niin välittömästi valot sammuvat ja ulkovaloja ei laiteta päälle että säästetään sähköä tämä sähkölaskutus on valitettavasti muuttunut tietyllä tavalla

ehkä sitä on vähän helpompi verrata sanotaan esimerkiksi siihen että tilaat nettikaistan sinulla on siellä tietty määrä nopeutta ynnä muuta vastaavaa ja sinulla on se kiinteä maksu siitä käytit sinä sitä nettiä kuukauden aikana tai et vähän sama on nyt sähkölaskuissa eli sinulla on se mahdollisuus siihen sähköön mutta niin iso osa tulee periaatteessa siitä kiinteästä osasta joka on se mahdollisuus sille sähkölle ja sille käytölle tulee se laskutus sitten erikseen tämä on totta kai sellainen joka toteutuu varsinkin tilanteessa jossa on esimerkiksi kakkosasunto tai muuta vastaavaa sanotaan perikunnan hallussa oleva talo tai muuta vastaavaa valitettavia tilanteita löydetään kyllä hyvin paljon
arvoisa

puhemies keskustelu sähkön siirtohinnoista on tärkeää ja nyt pitää löytää kustannustehokkaita ratkaisuja kuluttajia hyödyttäviä sellaisia myös lainsäädäntöteitse

arvoisa rouva puhemies kaikki tietävät sen että olkiluoto kolmea on jo jonkin aikaa odoteltu siellä on painetestit tehty tehty ja sen jälkeen siellä on aloitettu aloitettu tekemään sen vaatimat korjaukset tai paikkaukset ja stuk on tietysti se toimija joka sitten määrittelee milloin tämä tulee käyttöön se on yksi keskeinen osa joka tapahtuu kyllä meillä valitettavasti ollaan tuontienergiassa kiinni jatkossakin vielä siitä mitä tulee yksittäisten yritysten esimerkiksi fortumin seuraaviin ratkaisuihin minulla ei ole tietoa mitä sieltä tulee minkä olen pannut myönteisesti merkille kyllä meidän uusiutuvan energian rakentaminen kasvaa merkittävästi olen sitä mieltä että uusiutuva energia ja yleensäkin ilmastoon liittyvät asiat ovat niitä tekijöitä jotka tällä hetkellä eniten ajavat investointeja suomessa ajavat eniten investointeja teollisuudessa ja siinä meillä on myös loistava vientituote

arvoisa rouva puhemies sähkön siirtohinta on koko maassa kohtuuttoman korkea mutta erityisen paha se on niillä alueilla missä jakeluyhtiö toimii haja asutusalueella maaseudulla ja siellä myös toimintavarmuus on yleensä heikoin erot saattavat olla jopa kahdeksankymmenen prosentin luokkaa eli maaseutuväestö maksaa usein niin paljon korkeampaa siirtohintaa jossa on myös veroa sitten mukana onko hallituksen malli

jonka se aikoo eduskuntaan tuoda sellainen että se tasaa myös tämän oikeudenmukaiseksi niin että nämä kohtuuttomuudet saadaan leikattua ja toisaalta sitten tasattua ihmisten tasa arvoa tämä on erityisesti maaseudun osalta sellainen tekijä joka autioittaa ja ajaa ihmisiä yhä ahtaammalle ja keskittämispolitiikkaa jota odottaisin että hallitus hieman hillitsisi

puhemies hallituksen esityksellä lailla on on aika vaikea lähteä alueellisesti määrittelemään siirtohintoja sanoisin oikeastaan niin että haja asutusalueilla aika monet energiayhtiöt ovat kunnallisessa omistuksessa niin että kyllä siellä kuntapäättäjilläkin on aika merkittävä osuus siinä mutta epäilen että siinä että se määriteltäisiin lailla me rupeamme kokeilemaan jo ihan perustuslaillisiakin kysymyksiä en en tunne tarkkaan sitä mutta epäilen että voitaisiin lailla määritellä alueittain

arvoisa puhemies luonnollisen monopolin on tosiaan syytä olla julkisessa omistuksessa kuten keskustelussa on käynyt ilmi mutta haluan muistuttaa myös siitä että myös julkisessa omistuksessa olevat verkkoyhtiöt ovat nostaneet hintoja

kokoomuksen esitys puuttuu meidän esityksemme puuttuu siihen tavalla joka on myös sopusoinnussa eu oikeuden kanssa ja juuri tämä toteuttamiskelpoinen perustellusti valmisteltu malli on nyt tarjottu hallituksen käyttöön

arvoisa puhemies korona ajasta johtuen eduskunta on siirtynyt erityisjärjestelyihin ja salissa eivät ole sen vuoksi kaikki kansanedustajat paikalla siitä johtuen puhemiesneuvosto on tehnyt linjauksen että eduskuntaan ei valtioneuvosto toisi sellaisia esityksiä jotka eivät tähän koronakriisin hoitoon liity jotka herättävät debattia ja keskustelua kenties myös niitä ristiriitoja jos puhemiesneuvosto muuttaa linjaansa hallitus on ilman muuta valmis tuomaan hallituksen lakiesityksiä myös koronakriisin ulkopuolella olevasta maailmasta eli totta kai me haluamme edistää niitä hallitusohjelman kirjauksia ja niitä hallitusohjelman tavoitteita ja me olemme tähän ehdottomasti valmiita jos eduskunta näin toivoo niin kyllä hallitus saa tänne tuotua esityksiä

nyt siirrymme loppuajaksi kysymys ja vastaus periaatteella eteenpäin edustaja filatov

olemme tänä keväänä pohtineet luonnollisesti koronaa ja taloutta niin kuin pääministeri tässä hyvin kuvasi haluan kuitenkin nostaa esiin kysymyksen yhteiskunnan eheydestä ja ihmisten välisestä yhdenvertaisuudesta koska uskon että pitkällä aikavälillä nämä saattavat olla jopa isompia haasteita kuin talous yhdysvalloissa poliisin surmaaman nuoren tummaihoisen miehen kuolema on nostattanut voimakkaan kansanliikkeen rasismia vastaan ja se on aivan oikein suomessa yhdenvertaisuusvaltuutetun kysely ja monet muutkin tutkimukset kertovat että rasismi on meillä laajaa ja se istuu syvässä jopa lapsille huudetaan kaduilla ja heitä solvataan jopa lapsille silloin meidän on syytä kysyä että miksi näin on miten me voimme tähän puuttua me emme saa syrjiä lapsia meillä jokaisella on vastuu yhdenvertaisuudesta ja se on sitä suurempi mitä vaikutusvaltaisemmassa asemassa olemme siksi kysyisinkin hallitukselta mitä hallitus aikoo tehdä jotta me voisimme yhdessä edistää yhdenvertaisuutta ja

puhemies erittäin tärkeä kysymys edustaja filatovilta rasismi sen kaikissa muodoissa on tuomittava ei ole sijaa rasismille ei tässä maassa eikä missään muualla hallitus ottaa tämän asian hyvin vakavasti me olemme nähneet mikänlaista liikettä on ollut ympäri maailmaa ja olemme tiedostaneet tämän tilanteen jo silloin kun hallitusohjelma kirjoitettiin ja olemme lähteneet liikkeelle niin että nyt tehdään myös rasismin ja syrjinnän vastainen toimintaohjelma se toimintaohjelma tullaan tuomaan tänne eduskuntaan ensi vuonna työ on nyt aloitettu ja tästä tullaan tiedottamaan laajemmin mutta meillä kaikilla on rooli kun puhumme rasismista ja myös antisemitismistä kaikkea vihaa pitää kitkeä sen takia jokaisella meistä joka näkee ihmisen lapsen joka joutuu syrjityksi rotunsa perusteella ihonvärinsä perusteella uskontonsa perusteella

arvoisa rouva puhemies suomella on peiliin katsomisen paikka kuten edustaja filatov nostikin hyvin esille toissa päivänä yhdenvertaisuusvaltuutetun julkaisema selvitys vahvisti aiempien tutkimuksien sanomaa suurin osa afrikkalaistaustaisista on kokenut suomessa syrjintää ihonvärinsä takia ja kuten aikaisemmin kerrottiinkin jopa lapsille saatetaan huudella törkeästi rodullistetut kokevat syrjintää ja turvattomuutta lapsesta asti eri instituutioissa kouluissa työelämässä ja julkisissa tiloissa olen valitettavasti itsekin todistanut etnistä profilointia ja ollaanpa rehellisiä myös tässä salissa on esiintynyt rasismia puhumattakaan eräiden edustajien sosiaalisessa mediassa käyttämästä kielestä reagoimme kyllä usein tuomitsevasti yksittäisiin rasistisiin tekoihin ja väkivaltaan emme kuitenkaan puutu tarpeeksi niihin asenteisiin ja rakenteisiin joiden takia mustilla ja ruskeilla ei ole samoja mahdollisuuksia kuin arvoisa rouva puhemies rasismin ja syrjinnän vastaista työtä on tehtävä kaikilla yhteiskunnan osa alueilla meidän on varmistettava että yhdenkään ministeriön rahoilla ei mahdollisteta rasistista tai muuten syrjivää toimintaa ja tuotoksia kysyisinkin miten eri ministeriöissä puututaan rakenteelliseen rasismiin erityisesti opetus ja kulttuuriministeriössä joka tukee valtionavustuksilla koulutusta tiedettä

arvoisa puhemies suhtaudun opetusministerinä erittäin vakavasti niihin seikkoihin jotka nousivat esille tässä yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityksessä mutta samankaltaisia tuloksia on tullut myöskin muissa tutkimuksissa jotka suomessa on tehty

ei pitäisi sellaista joutua kohtaamaan ja meillä on myöskin yhteiskuntana velvollisuus turvata jokaisen lapsen oikeutta turvalliseen oppimisympäristöön meillä on hallitusohjelmassa kirjaus siitä että velvoittavat yhdenvertaisuus ja tasa arvosuunnitelmat ulotetaan varhaiskasvatukseen siinä on lainvalmistelu parhaillaan käynnissä ja minun mielestäni meidän pitää myöskin entistä voimakkaammin voimistaa antirasistista toimintaa kouluissa siinä päivittäisessä arjessa ja siinä täydennyskoulutuksessa mitä me opettajille ja rehtoreille muun muassa tarjoamme
tähän samaan teemaan on vielä yksi kysymys edustaja semi
arvoisa rouva puhemies yksi suomen tärkeimmistä laeista on tasa arvon kunnioittaminen perussuomalainen ajatuspaja jonka hallituksessa istuu puolueen puolueen kansanedustajia europarlamentaarikko ja eduskunnan varapuhemies julkaisi puolueen puheenjohtajan läsnä ollessa teoksen jonka sisältä pursuaa muun muassa räikeää naisvihaa ja viitteitä rotuopista teoksessa muun muassa vähätellään ja oikeutetaan suomalaisten miesten tekemää seksuaalista väkivaltaa teos on poikkeuksellisen räikeä ja tekijän mukaan puolue siunasi teoksen ja julkaisun teoksen julkaisseelle suomen perustalle myönnettiin tälle vuodelle sadankahdenkymmenentuhannen euron tuki yhteiskunnalliseen tutkimukseen miten hallitus suhtautuu yhteisten verovarojen käyttöön käyttöön ihmisvihamieliseen propagandaan jossa hyökätään erityisesti voimakkaasti naisten oikeuksia ja itsemääräämisoikeutta kohtaan

puhemies okm on käynyt läpi suomen perustan julkaisua selvitys tämän julkaisun suhteen on aloitettu ja selvitämme sitä onko ristiriitaa valtionavustuspäätösten kanssa poliittisille ajatuspajoille on olemassa yleisavustus ja yhtenä velvollisuutena saajalle on tasa arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen näyttää siltä ettei julkaisu täytä näitä kriteereitä asia on virkavalmistelussa ja ministerinä en tietenkään siihen virkavalmisteluun puutu oman poliittisen arvomaailmani osalta olen kuitenkin todennut että lukemani otteet ovat todella julmia ja erittäin huolestuttavia ja todella kaukana omasta ihmiskuvastani nelson mandela on sanonut että kukaan ei synny vihaamaan toista ihmistä ihonvärin taustan tai uskonnon vuoksi vihaamaan opitaan siitä voi myös oppia pois sitten

arvoisa puhemies puhtaan saaristomeren toimenpidesuunnitelman sisältävä saaristomeren sininen kirja julkaistiin vuoden luontopäivän kunniaksi vaikka meren tilasta on saatu aikanaan positiivisiakin merkkejä on edelleen selvää että tarvitsemme kipeästi yhteisiä ponnisteluja saaristomeren kuntoon saamiseksi kysyn arvoisa ministeri mitkä hallitusohjelman toimenpiteet ovat tärkeimmässä asemassa saaristomeren hyvinvoinnin edistämiseksi ja mitä muita toimenpiteitä voimme tehdä tämän työn tukemiseksi

aivan kuten kysyjä totesi niin meidän täytyy yhdessä tehdä enemmän toimia sekä itämeren mutta erityisesti saaristomeren saaristomeren puhtauden eteen helcomin mukaan suomessa on yksi tämmöinen niin kutsuttu hotspot joka erityisesti aiheuttaa ravinteita itämereen ja se on valitettavasti saaristomeren alueen hajakuormitus siellä on paljon tehty yhdessä paikallisten maanviljelijöiden kanssa työtä sen eteen että ravinnekuormitusta saataisiin vähenemään ja myös muuta työtä on tehty hyvänä esimerkkinä se että ympäristömyrkyt on saatu vähentymään ja esimerkiksi itämeren kalaa on turvallista syödä ja merikotka on palannut alueelle mutta ravinnepäästöjen vähentämiseksi meidän täytyy tehdä vielä enemmän tämä hallitus on satsannut merkittävästi sekä vesiensuojeluohjelmaan että ravinteiden kierrätysohjelmaan joista molemmista tehdään toimia yhdessä alueen viljelijöiden kanssa sen varmistamiseksi että ravinnekuormaa saadaan vähennettyä esimerkiksi tänä kesänä on alkamassa hyvin laajat

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kaksitoista yleiskeskustelu asiasta päättyi kymmenes kuudetta kaksituhattakaksikymmentä pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

teen perussuomalaisten vastalauseen numero yhden mukaisen esityksen ja tässä voi perustellakin eikö niin tätä
ei pelkät esitykset

arvoisa arvoisa rouva puhemies kannatan

arvoisa puhemies teen vastalauseen kahden mukaisen esityksen
puhemies kannatan

arvoisa rouva puhemies teen perussuomalaisten vastalauseen numero yhden mukaisen esityksen

ensin äänestetään

kauman ehdotuksesta veikko vallinin ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto jonka tehtävänä on eduskunnan työjärjestyksen mukaan tehdä ehdotuksia eduskuntaryhmien keskinäisestä istumajärjestyksestä täysistuntosalissa ehdottaa eduskunnan päätettäväksi että edustajat istuvat täysistuntosalissa eduskuntaryhmittäin siten että puhemiehen paikalta katsottuna

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja liikenne ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan enintään neljäkymmentäviisi minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä tartuntatautilakiin lisättäisiin väliaikaisesti uusi luku jolla mahdollistettaisiin koronaviruksen tartuntaketjujen koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostavan tietojärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto tietojärjestelmä koostuisi mobiilisovelluksesta sekä taustajärjestelmästä suomen testaa jäljitä eristä ja hoida strategiaa voidaan tukea tietosuojaa kunnioittavalla mobiilisovelluksella jonka käyttö olisi väestölle vapaaehtoista ja maksutonta sovelluksen avulla henkilöt voisivat itse osallistua covid yhdeksäntoista epidemian hallintaan ja viruksen leviämisen estämiseen ja voisivat suojella omaa ja läheisten terveyttä

jolloin mahdollinen altistuminen on tapahtunut hänen suuntaansa sovelluksessa ei käytettäisi myöskään sijaintietoja väestön käyttöön tarjottava tarjottava mobiilisovellus tukisi terveydenhuollon toimintaa ja koronaviruksen aiheuttamien tartuntaketjujen katkaisua tietojärjestelmä voisi nopeuttaa altistuneiden tavoittamista ja oireellisten henkilöiden ohjaamista testeihin ja hoitoon sovelluksen avulla olisi myös mahdollista jakaa luotettavaa tietoa eli terveysohjeita ja toimintaohjeita tehokkaasti toimiessaan tietojärjestelmä olisi osa laajempaa koronavirustaudille altistumisten seurannan ja tartuntojen jäljittämisen kokonaisuutta ehdotettu tietojärjestelmä ei kuitenkaan yksin riitä ratkaisemaan jäljittämisen ja tartuntaketjujen katkaisemisen tarpeita se ei myöskään korvaisi nykyistä terveydenhuollon toimintayksikössä tehtävää jäljittämistyötä jossa altistuneisiin otetaan yhteyttä sen avulla olisi kuitenkin mahdollista saada kattavammin tietoa mahdollisesti altistuneista sovelluksen on tarkoitus toimia yhtenä lisätyökaluna rajoitusten purkamisen mahdollistamisessa ja mahdolliseen toiseen aaltoon valmistautumisessa

käsittelystä säädettäisiin tartuntatautilakiin lisättävässä luvussa mobiiliteknologiaa hyödyntävän tietojärjestelmän tarjoaminen ehdotetaan thln tehtäväksi kansaneläkelaitos pitäisi yllä tietojärjestelmään liittyvää taustajärjestelmää tietojärjestelmän tietoturvallisuuden arvioisi liikenne ja viestintäviraston kyberturvallisuuskeskus säätämällä tehtävät luotettujen viranomaisten tehtäväksi varmistettaisiin luottamus tietojärjestelmän toimintaan ja tietoturvallisuuteen

määräaikainen ja olisi voimassa kolmaskymmenesensimmäinen kolmatta määräaikaisuus on eun yhteisten periaatteiden mukaista ja suomikin on sitoutunut näihin periaatteisiin tietojärjestelmän arvioidaan olevan tarpeellinen kun varaudutaan epidemian kehittymiseen mahdollisesti jopa vakavammaksi syksyllä ja talvella ainakin tähän varautuminen on tärkeää covid yhdeksäntoista epidemian kehittymistä ja päättymisajankohtaa on tietenkin tässä vaiheessa vaikea ennalta arvioida tietojärjestelmä olisi esityksen mukaan käytössä kuitenkin vain niin kauan kuin se on tarpeellista näiden tartuntaketjujen katkaisemiseksi

arvoisa rouva puhemies kiitos ministerille esittelystä tässä esityksessä siis ehdotetaan säädettäväksi covid yhdeksäntoista epidemian aiheuttaneen koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostavasta tietojärjestelmästä koronavirukselle mahdollisesti altistuneiden tavoittamiseksi

tämän ehdotetun tietojärjestelmän tuomaan lisähyötyyn vaikuttavia tekijöitä on varmasti se kuinka moni henkilö ottaa tämän mobiilisovelluksen käyttöön elikkä kattavuus väestöstä ja jälleen kerran katse on esimerkiksi ikäihmisiin ja heihin joilla ei ole välttämättä näitä hienoja mobiililaitteita käytössä eivätkä hallitse niiden käyttöä niin millä tavalla se sitten siellä toimii eli miten aktiivisesti henkilöt toimivat onko siellä bluetooth yhteys päällä ihmisten motivaatio sovelluksen käyttöön pitkällä aikavälillä mutta myös luottaminen koska uskon että tällaiset sovellukset voivat luoda myös epäluottamusta ja henkilöt ajattelevat kuinka tässä nyt meitä kytätään ja mitä tässä maailmassa oikein tapahtuu arvoisa rouva puhemies tämä sovelluksen hintahan on aika huikea jos olen oikein ymmärtänyt kuusi miljoonaa euroa ja ja kysyisinkin siitä tämän valmistelutyön seuranta ja ja myös raportointi ja tarkkailu huolellista jotta tiedämme että varmasti sovelluksesta tulee hyvä ja kattava jos olen oikein ymmärtänyt niin sovellushan on käytössä jo muun muassa isossa britanniassa ja siellä on ollut muun muassa tietosuojaan liittyviä kysymyksiä olisi toivottavaa että meillä suomessa ei

selkeä ohjeistus ministeriöstä olisi toivottavaa esimerkiksi viron matkailun osalta henkilö joka tulee viron matkalta onko hän neljätoista päivää karanteenissa vai ei tästä on tullut todella paljon kysymyksiä muun muassa työnantajilta että miten tämä kohdistuu työntekijöihin ei työnantaja voi tietenkään antaa palkallista vapaata

ajatuksia itse haluaisin tässä yhteydessä todeta että tällaista asiaa jota me nyt olemme käsittelemässä ei vielä vuosia sitten vuosikymmeniä sitten oikein olisi voinut kuvitellakaan tämähän tuntuu niin kuin science fictionilta mutta tämä liittyy tietenkin siihen että meillä kaikilla on nyt nuo mobiililaitteet ja meillä on teknisiä valmiuksia myös sitten tartuntatautien torjunnassa saada aikaiseksi tätä mitä nyt tässä koko lakiesityksessä edellytetään

tartuntaansa tartuttaa ja levittää sitä edelleen siinä mielessä juuri mahdollisimman hyvä jäljittäminen eli kun me löydämme jonkun jolla on tartunta ja sitten löydämme ne joiden kanssa hän on ollut kontaktissa niin sillä tavalla me voimme sitten heitä testaamalla saada kiinni parhaalla mahdollisella tavalla niitä jotka ovat oireettomia tartunnankantajia ja sitten estää sen että he edelleen tartuttavat

nykyisellä tavalla löydettyä uutta tartuntaa päivittäin ja jos oletamme että tietyn kahden viikon jakson ajan tämä tauti voi voi tartuttaa niin silloin meillä olisi tiedon perusteella noin kolmesataa neljäsataa ihmistä siis koko suomessa jotka tällä hetkellä voisivat ylipäätään tartuttaa muita henkilöitä mutta koska heidät on löydetty ja sitten he ovat eristyksissä tai karanteeninomaisissa olosuhteissa niin he oletettavasti eivät liiku kovin paljon ja siinä mielessä meillä on nyt hyvin rauhallinen tilanne tässä edustaja juvonen viittasikin tähän toiseen aaltoon itse olen todennut että eihän se toinen aalto ole semmoinen joka niin sanotusti tulee vaan me ihmiset sen käytöksellämme aiheutamme että tuleeko se vai vai ei siinä mielessä varovaisuus edelleen on tarpeen vaikka nyt nämä tartuntaluvut ovat olleet viime päivinä alhaisia

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä on sivulla yhdeksän oikein erinomainen kaaviokuva josta näemme sen miten tämä altistuneitten jäljittäminen käytännössä tapahtuu ja aivan niin kuin tässä edustaja juvonen pohti niin tässä on oikeastaan kaksi tämmöistä dilemmaa joitten kohdalla joudumme vähän puntaroimaan toisaalta on todella tärkeää että tämä on vapaaehtoinen mutta millä tavalla tämä kattavuus saadaan varmistettua eli tämäntyyppinen jäljitysjärjestelmä jos sitä eivät kovin monet ota käyttöönsä ei osoittaudu tehokkaaksi ja on toki tärkeää että kun joudumme pohtimaan sitä sitä tuleeko toista aaltoa vaiko eikö tule niin olemme kuitenkin varautuneita siihen on tärkeää myös tietosuojan kannalta että tässä ei tule näitä sijainti eikä henkilötietoja

joitakin muita mahdollisia käyttökohteita jos ajatellaan että tämä epidemia saataisiin ohi jossakin vaiheessa niin voiko tätä ajatella käytettäväksi kenties johonkin muuhun

rouva puhemies edustaja lindenin erittäin hyvään puheenvuoroon haluan muutaman kommentin sanoa se on juurikin näin että eihän meille enää mitään uutta aaltoa tule vaan se mikä meidän keskuudessamme on jo täällä lähtee uudelleen nousuun ja se pitää meidän kaikkien muistaa että ollaan edelleenkin varovaisia vaikka ravintoloita ja terasseja ihmiset vapautuvat kohti kesää niin siitä huolimatta muistetaan ne pienet säännöt joita olemme erittäin hyvin oppineet ja täytyy kyllä kaikille suomalaisille antaa suurta kiitosta siitä että me olemme kaikki sitoutuneet niin kuuliaisesti ja tunnollisesti hoitamaan tätä koronakriisiä ja erityisesti se apu mitä ihmiset ovat antaneet toinen toisilleen naapureille ja kerrostaloissa samassa rapussa asuville on kyllä ollut tosi hienoa huomata monet ikääntyneet ystävät ovat olleet yhteydessä ja kertoneet että että on tuntunut hienolle saada niin paljon apua pyytämättä eli tämä on yhdistänyt meitä äärettömästi siinä missä olemme tehneet digiloikan etätyöskentelyn etätyöskentelyn kanssa myös tämä mobiilisovellus on nyt jonkinlainen mobiililoikka mutta tässä hallituksen esityksessä on myös huomioitu lausuntopalautetta ja myös täällä lausunnonantajat ovat tunnistaneet erilaisia epävarmuustekijöitä joiden vuoksi tietojärjestelmän vaikutuksia tai sen toimintaa oli vaikea arvioida ja lausujat toivoivat erityisesti tarkennusta tietojärjestelmän eri toimijoiden roolijakoon eli täällä nostettiin juuri tämä toimijoiden roolijako kysyisin teiltä ministeri kuka nyt sitten mahdollisesti on tämän sovelluksen

millä tavalla se lähtee eteenpäin toimimaan arvoisa rouva puhemies me aina puhumme rahasta ja täytyy elää hyvin tarkan euron budjeteilla täällä eduskunnassa monesti nämä tietojärjestelmät ja erilaiset tietotekniset uudet suuntaukset ovat niitä suuria rahareikiä ja sen takia on tärkeää että me olemme hyvin tarkkoja ja seuraamme että tämä sovellus mikä nyt on työn alla siihen kysyntään mitä me tarvitsemme tämä on toki yksi keino mutta kuten jo edellä mainitsin niin ehkä ikäihmiset eivät välttämättä tätä löydä ja edelleen tarvitaan myös muunlaista ohjausta ja neuvontaa siihen että koronaviruksen kantajat löydetään ja myös he pääsevät sosiaali ja terveydenhuollon piiriin

minusta tämä tämä ison kuvan pohtiminen joka oli oli kaikissa esitetyissä puheenvuoroissa erittäin hienolla tavalla esillä on nimenomaan se päivän iso pihvi on jo selvää että totta kai tällä järjestelmällä tulee olemaan merkittävät kustannukset samaan aikaan kuitenkin vahvoilla rajoitustoimillakin joiden varassa tätä koronavirusepidemiaa on hoidettu on kustannuksensa ja ja tietenkin myöskin nämä kustannukset ovat ovat kovia ei vain taloudelliselta vaan myöskin sosiaaliselta ja inhimilliseltä puoleltaan nyt tarkoituksena on lähteä purkamaan näitä rajoituksia ja myöskin varautua jo siihen mahdolliseen seuraavaan aaltoon niin kauan kuin rokotetta ei ole ja tosiasiassa suomi ei tavoittele laumasuojaa laumasuojaa laumasuojaa missään olosuhteissa kuten on päätetty olemme tilanteessa että meidän täytyy pitää kansalaiset turvassa ja tältä osin myöskin tarvitaan erilaisia työvälineitä eu ja myöskin monet muut maat ovat olleet edelläkävijöitä siinä että työvälineeksi voisi ottaa myöskin näitä digitaalisia mahdollisuuksia ja tältä osin nyt on valmisteltu tämä sovellus siinä dilemmana on se että laitetaanko kaikki sen varaan että tämä on vapaaehtoista ja vastaus on että kyllä laitetaan tämän täytyy olla vapaaehtoista koska kun katsotte sitä hallituksen esitystä jossa on hyvin tarkasti pohdittu sivuilla kaksitoista ja kolmetoista tietosuoja asetusta ja sääntelyliikkumavaraa niin on sanottava että se sääntelyliikkumavara joka meillä on on tässä nyt käytetty toisaalta se voi johtaa sitten siihen tuleeko tarpeeksi kysyntää jotta tästä työkalusta tulee hyvä siinä meidän täytyisi pystyä myöskin onnistumaan kertomaan ihmisille että tätä tarvitaan näiden tartuntojen jäljityksessä mutta tämä ei voi missään tapauksessa olla ainoa keino ja siltä osin tämä on yksi osa kokonaisuutta

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa rouva puhemies covid yhdeksäntoista rokotteen kehitystyötä tehdään aktiivisesti sekä kansainvälisesti että myöskin suomessa rokotteen kehittäminen edellyttää korkeatasoista tutkimusta ja sen resursointia tavanomaisesti prosessi kestää useita vuosia ja myös uuden koronarokotteen saamisen oletetaan kestävän vähintään vuoden vaikka sen kehitystyötä pyritään kaikin keinoin nopeuttamaan samalla tehdään covid liittyvää lääkeaihioiden tutkimusta ja covid yhdeksäntoista hoitoihin liittyen tutkitaan esimerkiksi lääkehoidon tehon arviointiin tarkoitettuja ennustealgoritmeja ja farmaseuttista teknologiaa kansainvälisen rokotekehitysyhteistyön lisäksi tarvitaan resursseja vahvistamaan kotimaista koronarokotekehitystä rokotetutkimuksen tasoa ja kansallista osaamista jotta suomi pysyy mukana kansainvälisessä kilpailussa ja parhaimmillaan varmistaa rokotteen saatavuuden kotimaiseen käyttöön tavoitteena on että suomella on kansallista korkeatasoista rokotetutkimusta ja ja kehittämistyötä viruksen myöhempiä aaltoja vastaan suomessa kehitetään jo ainakin kahdella eri periaatteella toimivaa koronavirusrokotetta uuden koronavirusrokotteen turvallisuuteen immuunisuojaan ja vaikuttavuuteen tähtääviä tutkimuksia tulee tehdä riippumatta siitä tuleeko käyttöön kotimaista alkuperää oleva vai muualla maailmassa kehitetty rokote tutkimusta rahoitetaan julkisella ja yksityisellä rahoituksella koska kyseessä on uusi virus jolle väestöllä ei ole immuniteettia tarvitaan rokote pandemian pysäyttämiseksi on tärkeää että rokotteet määritellään yleishyödyllisiksi terveyshyödykkeiksi ja niiden saatavuus varmistetaan kaikkialla maailmassa tämä edellyttää laajaa yhteistyötä jossa suomen on syytä olla mukana kansainvälinen rokoteinstituutti on vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän ykn kehitysohjelman aloitteesta perustettu kansainvälinen kansainvälinen järjestö rokotetutkimuksen ja kehityksen edistämiseksi ivi tekee kansainvälistä yhteistyötä rokotetutkimuksessa tuotekehityksessä ja kapasiteetin vahvistamisessa instituutti on parhaillaan käynnistämässä covid yhdeksäntoista taudilta suojaavan rokotteen kehitystyötä suomi on aiemmin vaihtanut ivin kanssa tietoa ja tehnyt yhteistyötä kansainvälisten terveysturvaohjelmien kautta mutta jäsenenä suomella on kuitenkin paremmat mahdollisuudet vaikuttaa pitkäjänteisessä ja strategisessa rokotetutkimuksessa ja kehityksessä kiitos

arvoisa rouva puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan että eduskunta hyväksyisi kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen arvoisa rouva puhemies luen aina näistä hallituksen esityksistä lausuntopalautteen koska sieltä saa aavistuksen aavistuksen verran sitten ideaa siitä mitä myös lausunnonantajat pohtivat ja se on äärettömän tärkeää tietoa meille lausuntopalautteessa kannatettiin suomen liittymistä jäseneksi ja lausuntopalautteessa myös todettiin pandemioiden vaikutusten ulottuvan väestön terveyden lisäksi myös elinkeinotoimintaan logistiikkaan ja liikkumiseen sekä palvelujärjestelmän toimintaan ja siten suomen osallistuminen rokotteiden kansainväliseen tutkimus kehitys ja innovaatioyhteistyöhön nähtiin välttämättömäksi

toimintaperiaatteiden ja ja strategian katsottiin olevan myös hyvin linjassa suomen kansallisen tartuntatautien torjunnan periaatteiden ja strategioiden kanssa ja lisäksi korostettiin rokoteinstituutin pitkän linjan kokemusta rokotetutkimus ja kehitystyössä

miten mennään eteenpäin ja mistä löydetään rokote meillä on suomessa valtavasti hyvää osaamista on tutkijoita ja ja maailmanlaajuisesti arvostettuja henkilöitä tekemässä tärkeää tutkimustyötä niin rokotteissa kuin myös erilaisissa sairauksissa ja syöpätutkimuksessa kysyisin ministeri teiltä mitenkä koette tämän suomen roolin

rokotetuottajana ja sen voisiko suomessa rokotetuotanto käynnistyä teettekö tällaisen selvityksen ja annatte meille eduskunnassa myös vastauksen tämä suomalainen rokotetuotanto on kiinnostanut ihan puoluerajat ylittäen

ja se toisi toki meille suomelle näkyvyyttä myös maailmalla tässä tärkeässä asiassa vaikka olemme pieni maa niin siitä huolimatta oman terveydenhuollon sairauksien ehkäisyn merkitys on meille suuri ja olisi hyvä että olisimme siinäkin etulinjassa oma rokotetuotanto olisi kyllä erittäin vahva ja järeäkin toimenpide

eihän tässä nyt taaskaan paljon ole lisättävää erinomaiseen asian esittelyyn ja täällä käytettyyn hyvään puheenvuoroon asian ydinhän on nyt se että suomi aikoo liittyä tähän ivihin kansainväliseen rokotuskeskukseen ja se on hyvä asia se on tämä asian ydin itse halusin kuitenkin käyttää puheenvuoron sen takia että vähän taustoittaisin tätä asiaa ja ja se tapahtuisi nyt seuraavalla tavalla eli nyt meillä tietysti tämä koronavirus on ollut muistutus siitä että tartuntataudit eivät suinkaan ole hävinneet myöskään kehittyneistä maista

communicable disease tarttuvat taudit ja sitten on non communicable disease eli ei tarttuvat taudit joilla tarkoitetaan pitkälti niitä sairauksia joita me täällä korkean elintason maissa sitten sairastamme sydän ja verisuonisairauksia syöpää ja niin edelleen mutta niin kuin covid yhdeksäntoista epidemia on osoittanut myös kehittyneet maat ovat sitten kovastikin runneltuja tämän viimeisimmän

ja kun nyt itse ei ole enää niin lähellä sitä ruohonjuuritasoa kuin joskus on työnsä puolesta ollut niin niin ihan tässä haluaisin todeta että alle yhden vuoden ikäisenä lapsi saa suomessa yhdeksän eri kertaa rokotteen no siinähän on rokotteita esimerkiksi nelosrokote ja viitosrokote joissa rokotetaan useita sairauksia vastaan ja tietyt rokotteet tulevat sarjoina niin että annetaan ensin kahden kuukauden iässä sitten kolmen kuukauden iässä ja viiden kuukauden

tetanus eli jäykkäkouristusrokote meillä on varmasti maailman kattavin rokotusohjelma suomessa se on yksi suomalaisten hyvän kansanterveyden tae eli mukaan vaan tähän niin kuin esityskin on

kun näin tämän esityksen niin oikeastaan eniten hämmästyin siitä että emmekö me ole olleet mukana tällaisessa kansainvälisessä rokoteinstituutissa tutkittuani asiakirjaa huomasin että yksittäiset tutkijat ovat siellä kyllä olleet mukana mutta että suomi ei valtiona oikeastaan tässä voisi kyllä ministeriltä vähän kysyä että miksi näin on ollut olemmeko me olleet jotenkin itseriittoisia tässä asiassa tai ajatelleet että meidän ei tarvitse tämäntyyppisessä kansainvälisessä yhteistyöjärjestössä olla mukana että olemme niin kuin tuossa edustaja linden totesi näissä tietyissä rokottamalla torjuttavissa taudeissa ikään kuin jo sillä tasolla sitten halua tässä olla mukana todellakin niin kuin täällä edustajakollega totesi suomenkin on hyvä tätä omaa rokotetuotantoa ottaa uudelleen käyttöön ja ja varmistaa tällaisissa tilanteissa toinen kysymys vielä ministerille kun menemme nyt mukaan tähän kansainväliseen rokoteinstituuttiin niin onko tässä nyt kenties sitten paremmat mahdollisuudet päästä esimerkiksi näistä uusista toivon mukaan piankin tulevista koronarokotteista osalliseksi huomasin tuossa että sosiaali ja terveysministeriön virkamies oli tänään päivällä todennut että olisi noin puolen vuoden päässä tämä rokotteen saatavuus tästä olisin halunnut vähän lisää tietää että miten miten todellakin niin kuin tosiaan edustaja linden totesi suomessa meillä on kattava rokoteohjelma kaiken kaikkiaan esimerkiksi nämä kolmosrokotteet nyt tämän koronan yhteydessä on jopa pohdiskeltu että voiko että kansakunta on niin hyvin rokotettu olla mahdollisesti joku merkitys siihen että tämä korona ei täällä ole äitynyt välttämättä niin pahaksi no nämä ovat näitä joihin vain tiedemiehet pystyvät antamaan tutkimuksen perusteella sitten vastauksia että voiko sillä olla jotakin merkitystä mutta tosiaan tuhkarokko vihurirokko sikotauti ovat semmoisia tauteja jotka tulivat silloin seitsemänkymmentä luvun taitteessa rokotusohjelmaan itse olen vielä sitä sukupolvea että kaikki nämä on tullut sairastettua ja sitä kautta se rokotesuoja sitten hankittua varmasti tässä salissa löytyy meitä jotka olemme vielä sitä sukupolvea joka ei ole rokottamalla rokottamalla saanut immuniteettia vaan on joutunut nämä sairastamaan mutta näistä muutamista kysymyksistä haluaisin ministeriltä vähän tarkennuksia
arvoisa puhemies hallitus on osoittanut kiitettävää aktiivisuutta näihin kansainvälisiin rokoteinstituutteihin liittymisessä nyt on tämä esillä oleva ehdotus ja sitten on ollut myös gavi esillä ja on myöskin rahoitusta ohjattu näille sekä sitten maailman terveysjärjestö wholle tein muutama viikko sitten kirjallisen kysymyksen ministeri pekoselle kiitoksia vastauksesta se koski

rokotteen mahdollisimman nopeaa ja kattavaa saatavuutta tällaiseen pandemiatilanteeseen sitä voisiko tähdätä kansainvälisiin sopimusjärjestelyihin joilla poikettaisiin näistä normaaleista yksinoikeuksista ja teollisista immateriaalioikeuksista ja saataisiin kun pandemia koskee samanaikaisesti maailman kaikkia maita rokotetta sekä käyttöön että valmistukseen jakeluun mahdollisimman nopeasti tämähän vaatisi oikeastaan sellaisen uudenlaisen sopimusverkon ja sitä voisi tietysti ajaa whon ja erityisesti eun avulla erilaisilla foorumeilla jäin kaipaamaan sitä kysymystä tätä ikään kuin pidemmälle menevää askelta nämä nämä ovat ihan oikeita askeleita mitä nyt on otettu mutta tämmöinen vähän kunnianhimoisempi pyrkimys kansainvälisesti uudenlaisiin järjestelyihin jäi sieltä uupumaan onko onko siellä ministeriössä mietitty mitkä voisivat olla sellaisia askelia joilla tällainen tällainen ikään kuin koko maailman ihmisiä ajatellen toivottava tilanne voisi tulla lähemmäksi

rouva puhemies olemme tässä salissa harvinaisen yksimielisiä siitä että tämä on erittäin hyvä esitys ja kiitoksia ministerille tästä esittelystä täytyy todeta että minullakin heräsi vähän samanlaisia ajatuksia tässä kuin edustajakollegalla että miten me emme ole olleet tässä aikaisemmin mukana tämä on ollut vähän käsittämätöntä tuntuisi että suomi olisi tässä jo ollut mukana aikaisemminkin koska koen että meillä juuri on tällaisena korkean

olen erittäin iloinen erityisesti siitä kun tiedämme että nämä virukset ja pandemiat ovat maailmanlaajuisia että teemme nimenomaan tämmöistä kansainvälistä yhteistyötä samalla meillä varmasti on myös mahdollisuus tehdä suomalaisten yliopistojen ja biotech yritysten kanssa yhteistyötä mikä tarkoittaa sitä että on tässä myös tämmöisiä vienninkin edellytyksiä olemassa niin kuin edustaja juvonen kyseli onko mahdollista tämmöistä kotimaista rokotevalmistusta aloittaa mutta tämän tuotekehittely ja tutkimustyön varmasti pitää olla kansainvälistä se mikä on tärkeätä on että näillä säännöksillä turvataan kaikkien maiden rokotesaatavuus että ei käy niin että joku iso nimeltä mainitsematon jättivaltio vaikka yhdysvallat ostaa sitten itselleen tällaisen yksinoikeuden rokotteisiin kun niitä kuitenkin kipeästi tarvitaan kaikkialla maailmassa se on meidän suomalaistenkin etu että kaikissa kehitysmaissakin ne samat mahdollisuudet rokottaa kansalaisia ja että siellä myös pystytään kaikilta näiltä tarttuvilta taudeilta suojautumaan katson että on erittäin tärkeää että teemme näissä asioissa yhteistyötä muiden valtioiden kanssa
ministeri pekonen kaksi minuuttia
arvoisa rouva puhemies kiitos edustajille hyvistä puheenvuoroista ja kommenteista minä itse ajattelen että turvallisen rokotteen saaminen keinoksi tähän koronaviruksen vastaiseen taisteluun on meidän kaikkien yhteinen tavoite mutta samalla on minun mielestäni huomionarvoista muistaa se että kun tässä puhutaan rokotteesta ja halutaan saada rokote mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman nopeasti kaikille kansalaisille niin on tosi tärkeää huomioida että se

haittavaikutusten riskien pitäisi olla mahdollisimman pieni myöskin suhteessa sairauden vakavuuteen jota rokotteilla pyritään estämään ja siksi tämä tutkimus ja kehitystyö on äärimmäisen tärkeätä edustaja juvonen kysyi tästä omasta kotimaisesta tuotannosta kotimaisen rokotetuotannon käynnistäminen kuuluu tuonne työ ja elinkeinoministeriön

covid yhdeksäntoista aiheisia toimilupa ja muutoshakemuksia ja myöskin ihan ihan nopeassa aikataulussa arvioida sitten näitä uusia toimilupahakemuksia mikäli näin sitten on edustaja essayahille totean että emme todella ole olleet mukana tässä tässä rokote instituutissa ja vähän sitä itsekin ihmettelin ja ja olin olin tietenkin iloinen siitä että pääsemme siihen nyt liittymään vaikka olemme olleet siellä pieninä osapuolina yksittäisten toimijoiden osalta niin kuitenkin se kun sitten olemme mukana itse jäsenenä mahdollistaa paremman mukana olemisen myöskin näissä tutkimuksissa ja sitä kautta myöskin siinä kansainvälisessä keskustelussa mikä on äärimmäisen tärkeää kun me olemme olemme pieni maa ja toimimme tässä pienenä maana niin todella pystymme siellä sitten vaikuttamaan puhemies nopeasti vielä totean edustaja koskiselle että käymme tiivistä keskustelua eri kansainvälisillä areenoilla sekä ministeri kiurun toimesta että myös minun toimestani näistä yhteistyötoimista

arvoisa rouva puhemies nyt kun meillä on käytössä nämä lyhyemmät puheenvuorot niin tässä pohdin millä tavalla tällaiseen isoon asiaan kuin hallituksen vuosikertomukseen vuodelta kaksituhattayhdeksäntoista kannattaa ylipäätänsä tarttua ajattelin että turhaa oikeastaan käydä niitä lukuja läpi mitkä ovat elettyä elämää mutta tässä tässä hallituksen vuosikertomuksessa on aina sellainen mielenkiintoinen osio ja se on tämä osio kolme jossa sitten kerrotaan nämä toimenpiteet mitä eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta on tehty elikkä tavallaan niistä asioista mitä eduskunta on laittanut näillä lausumilla liikenteeseen ja kohti tulevaisuutta sitten antamaan ihan oma erillinen liite jossa sitten käydään läpi sitä mitä on tapahtunut täällä on ihan muutama sellainen joista ajattelin muistuttaa ihan hallituspuolueittenkin kansanedustajia joita täällä salissa on että esimerkiksi vaalijärjestelmän kehittämisestä eduskunta on lausunut ja nyt sitten täällä vaalijohtaja arto jääskeläinen oikeusministeriöstä on todennut että oikeusministeriön tarkoitus on alkuvuodesta kaksituhattakaksikymmentä asettaa pääministeri marinin hallituksen hallitusohjelmassa tarkoitettu parlamentaarinen työryhmä selvittämään vaalilain puoluelain ja vaalirahoituslain ja tarvittaessa muuta poliittista toimintaa koskevan lainsäädännön kehittämistarpeita

voisi sanoa että kristillisdemokraateilla on pitkä historia ovat nämä keliakiakorvaukset koska aikoinaan tämä keliakiakorvaus on syntynyt sitä kautta että meidän silloinen kansanedustajamme marja leena kemppainen oli tätä ajamassa eduskunnassa vahvasti läpi ja ja keliakiakorvaus tuli voimaan mutta viime hallitus poisti tämän keliakiakorvauksen eduskunta lausui kuitenkin että keliakiakorvauksen palauttamiseen liittyvä selvitys tehdään pikaisesti ja keliakiakorvauksen palauttamisen vaatimat kustannukset otetaan huomioon seuraavassa julkisen talouden suunnitelmassa

olla antamassa tukea vaiko ei tässä on kyllä valitettava väärinkäsitys keliakian ainut mahdollinen hoitokeino on se oikea ruokavalio eli kyse on silloin lääkkeestä ja siinä mielessä toivon että tässä asiassa erityisesti sosiaali ja terveysvaliokunnassa toimivat kollegat pitävät huolta että tämä oikea näkemys tästä asiasta tulee esille ja että tätä asiaa viedään viedään hyvään suuntaan sitten hallitukselle annan tässä kehuja täällä eduskunta on edellyttänyt että tämä nykyjärjestelmä toimeentulotukijärjestelmästä selvitetään ja se että kun kelalle siirrettiin tämä toimeentulotuen myöntäminen niin mitä ongelmia se on aiheuttanut tähän hallitus on nyt tarttunut ja tämä on hyvä asia siinä mielessä tästä voi antaa plussaa että asioita on pistetty liikenteeseen

arvoisa rouva puhemies hallituksen vuosikertomuksesta voisi nostaa esille vaikka mitä kuten edustaja essayahkin tässä sanoi mutta nostan nyt yhden silmiini osuneen asian luvussa turvallinen oikeusvaltio suomi kerrotaan turvapaikanhakijoita käsittelevän kohdan alla siitä eitn antamasta langettavasta päätöksestä josta äsken kyselytunnillakin kysyin silloin irakilaismies joka ei siis maahanmuuttoviraston mukaan ollut oikeutettu kansainväliseen suojeluun oli palannut vapaaehtoisesti irakiin ja näin uskottiin saanut surmansa ratkaisun seurauksena maahanmuuttovirasto päätti käydä läpi noin viidensadan viraston tekemää turvapaikkapäätöstä mahdollisten vastaavien tapausten tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisun edellyttämällä tavalla jo tuolloin ihmettelimme miten aidoksi todentamaton kuolintodistus voi toimia eitn todisteena vaikka suomen maahanmuuttovirastokin oli tätä asiaa käsitellyt kuten tiedämme krp tutkii asiaa koska mies ei kuollutkaan kyseessä oli siis oletettavasti huijaus jossa näyttää olevan paljon ihmisiä mukana vuosikertomus on julkaistu toukokuun lopussa muutama viikko sitten ihmettelen minkä takia kyseistä asiaa ei ole sinne voitu edes viitteenomaisesti lisätä tai korjata tai sitten ottaa vaikka koko kohta pois jos siitä ei voi vielä mitään lausua kun tutkinta on kesken tapauksessa suomen oikeusvaltio minkä otsikon alla tämä siis on tai maahanmuuttovirasto ei ole tehnyt mitään väärää eikä virhettä päinvastoin jos jotain tässä kohdassa tulisi arvostella niin se voisi sitten olla joka tekee langettavia päätöksiä selvästi täysin puutteellisen evidenssin varassa tässä vuosikertomuksessa puhutaan monessa kohtaa esipuheesta alkaen myös koronasta joten vastaus tähän ihmettelyyni ei voi olla se että tämä käsittelee vain viime vuoden asioita jotenkin toivoisin että hallitus omassa vuosikertomuksessaan haluaisi kuitenkin näyttää suomen oikeusvaltion ja oman toimintansakin ehkä mahdollisimman hyvässä valossa eikä suinkaan näyttää syylliseltä sellaisessa asiassa missä emme ole tehneet virhettä

arvoisa puhemies tässä hallituksen vuosikertomuksessa vuodelta kaksituhattayhdeksäntoista ei käsitellä millään tavalla koronaepidemian vaikutuksia yhteiskuntaan joten siinä mielessä tämän kertomuksen pohjalta ei voi käydä oikeastaan minkäänlaista keskustelua taloustilanteesta mutta toisaalta esimerkiksi vuosikertomuksessa käsitelty vihreän talouden ja kestävän kehityksen merkitys ei ole vähentynyt

selannut tätä kertomusta ja päällimmäisenä ajatuksena minulla on pohtiessani tätä hetkeä ja verratessani tähän kertomukseen että nyt tarvitaan todellakin uudistavaa resilienssiä resilienssiä eli uudistavaa muutoksensietokykyä ja sitä kuuluisaa suomalaista sisua

vaikutusten arvioinnissa on paljon kehitettävää kehitettävää tämän selvityksen perusteella myös tässä tässä kertomuksessa puhutaan laadusta eli puhutaan vaikuttavuustavoitteiden arvioinnin laadusta ja haluan tähän puheenvuoroni loppuun oikeastaan referoida täältä viimeisiltä sivuilta mitä mitä tänne on kirjattu täällä sanotaan vaikuttavuustavoitteiden toteutumisen raportoinnin ja arvioinnin onnistuminen riippuu myös tavoiteasetannasta tavoitteiden asettamista valtion talousarviossa tulee kehittää siten että toteutumisen arviointiin on nykyistä paremmat mahdollisuudet ja arviointi voisi nykyistä enemmän perustua indikaattoreihin tärkeää olisi myös etukäteen tavoitteita asetettaessa suunnitella riittävän kattavasti ja yksimielisesti tiedonmuodostus arvioinnin taustalle sekä prosessi tavoitteiden saavuttamista koskevien arvioiden valmistelemiseksi ja päättämiseksi

esiselvityksessä tuotiin samantyyppisiä ongelmia esille ja lisäksi vielä tässä kertomuksessa sanotaan toimintaympäristön muutosten ja riskien tarkastelu on vielä sisällöltään vaihtelevaa ministeriöiden välillä riskien käsittelyä tulisi viedä analyyttisempaan suuntaan riskejä tulisi tarkemmin tarkastella selkeämmin suhteessa hallitusohjelmaan ja ministeriöiden tavoitteisiin sekä kytkeä riskien arviointi osaksi organisaation toiminta ja tavoitteiden asettamista

arvoisa rouva puhemies ihmiset aina kysyvät mitä kansanedustajat tekevät muuta kuin säätävät lakeja ja kerron aina heille että muun muassa lausumilla yritämme saada asioita vietyä eteenpäin hallituksen vuosikertomuksen liite kolme on erittäin hyvä kirja se on aivan vastaava kuin oikeusasiamiehen kertomus josta olen aina toivonut että se jalkautuisi tuonne kuntakentälle ja ihmisille luettavaksi siitä mitä suomessa tapahtuu tämä liite jossa kerrotaan näistä kansanedustajien lausumista ja toimenpiteistä joihin ne ovat johtaneet on erittäin hyvä kirjanen sieltä näkee että oikeasti ne lausumat joita me esitämme valiokunnissa voivat johtaa toimenpiteisiin ja se on erittäin tärkeä asia

tärkeitä perussuomalaisille joita perussuomalaiset ovat ajaneet valiokunnassa eteenpäin liittyen muun muassa vanhuspalvelulain toteutumiseen ja henkilöstömitoituksen aikaansaattaminen siitä on meillä täällä lausuma ja nythän meillä on täällä myös lakiesitys

että saattohoitoa saattohoitoa kehitetään suomessa ja mietitään lainsäädännölliset muutostarpeet toivon todellakin että hallitus toisi niin sanotun saattohoitolain meille tänne käsiteltäväksi sitten meillä on vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaaminen jossa erityisesti edustaja jari ronkaisen kanssa olemme tehneet vahvaa yhteistyötä ja sosiaali ja terveysvaliokunnassa myös lausumaan saakka saimme asioita vietyä eteenpäin ja kyllähän tätä vakuutuslääkärijärjestelmää nyt myös hallitus vie eteenpäin ja parantaa näitä tahteja eli on hieno asia että luottamusta parannetaan

sosiaali ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksen kyselytunnilla käytiin keskustelua siitä että aina emme saa sitä tietoa mitä haluaisimme välillä tuntuu että hallitus on kuin salaisuuksien kammio josta virkkuukoukulla saamme kaivaa sitä oikeaa tietoa ja erityisesti soteen liittyen viime kaudella sipilän hallitus erosi kahdeksas kolmatta kaksituhattayhdeksäntoista ja sotekin kaatui oli odotettavissa että sote

arvoisa puhemies tässä hallituksen paperissa puhutaan aika paljon siitä että ollaan isompia kuin ollaankaan vaikka sitten puhutaan monissa salikeskusteluissa niin kuin äskenkin kuulin tuossa sattuikin olemaan edellisessä keskustelussa tämä asia että kun me olemme niin pieniä meidän vaikutusmahdollisuudet ovat

missä asemassa me olemme esimerkiksi eun myötä ja sitten tehdään kuitenkin hallituksen kertomus viime vuodesta niin että oltaisiin oltaisiin jollain tavalla tehty jotain isoa ja mahtavaa eiköhän meidän pitäisi olla sen kokoinen maa kuin me olemme ja lopetetaan se tavoittelu niissä asioissa missä meillä ei kuitenkaan ole juurikaan minkäännäköisiä resursseja vaikuttaa siihen kokonaiskuvaan

arvoisa herra puhemies täytyy tähän alkuun todeta että minusta tuota oli ihan ilokin lukea toki siellä haasteita riittää ja kuten edustaja mäkisalo ropponen totesi puhui tästä

tasosta ja laadun tasosta niin se on sellainen asia mihin joka kerta törmäämme ja olipa kuka tahansa tai mikä puolue tahansa hallituksessa niin aina tuntuu että siinä on kirittämisen paikka että että paljon on siinä vielä tehtävää itse katsoin tuota että tämä arviointineuvoston näkemys mikä tuosta meidän kertomuksestakin tulee ilmi ottaa kantaa siihen että meidän pitäisi enemmän tehdä ministeriöiden välillä yhteistyötä ja tähän helppo yhtyä elikkä tämmöinen siiloutuminenhan ei tietenkään paranna sitä lainvalmistelun tasoa päinvastoin se eriyttää on hyvä että siihen tulevaisuudessa ja jatkossa kiinnitetään entistä enemmän huomiota koska siihen me pystymme itse vaikuttamaan on paljon asioita joihin me emme emme välttämättä itse niin paljon pysty vaikuttamaan

niin sitähän nyt tarkastellaan minun mielestäni se on kanssa sellainen asia että mielelläni näkisin että se palautettaisiin koska kyllähän se näin on että edelleen gluteeniton ruokavalio on keliaakikolle se ainoa tapa hoitaa omaa sairauttaan kuten me kaikki jotka asiasta tiedämme tiedämme että se on äärimmäisen kallis ruokavalio ja varsinkin jos se kertautuu niin että perheessä on useampi joka joutuu sille gluteenittomalle ruokavaliolle eli ei ole valinta vaan se on pakko niin kyllä se sinne kukkaroon kovastikin koskettaa näitä asioita toivottavasti eteenpäin viedään mutta tässä on kirjauksia tulevaisuuteen katsovia sellaisia lapsistrategia on lähtenyt liikkeelle komitea kokoustaa sitten ensi viikolla kun tällä viikolla jouduttiin se tiettyjen asioiden takia siirtämään sote ja sotu uudistukset etenevät kyllä minun mielestäni nämä ovat sellaisia kokonaisuuksia ja uudistuksia joissa tarvitaan yli hallitus ja oppositiorajojen sitä kuuluisaa yhteen hiileen puhaltamista ja yhteistyötä koska nämä ovat niitä asioita jotka menevät eteenpäin eivät ne tule valmiiksi tällä vaalikaudella vielä vaan ne aina jatkuvat ja jatkuvat ja sen takia on äärimmäisen tärkeää että näitä valmistellaan parlamentaarisessa yhteistyössä no

hallintorajojen ja yhteiseen hiileen puhaltaa ja yhteistyötä tehdä mutta minua kyllä hämmentää se että minkä takia hallitus ei ottanut oppositiota mukaan nyt tämän sote uudistuksen valmisteluun jolloin olisimme mukana ja ja tietäisimme mitä se sote tarkalleen sisältää viime kausihan päättyi siihen että hyvin vakaasti puhuimme yhdessä että seuraava sote tehdään parlamentaarisesti yhdessä mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut kyllähän tämä herättää kysymyksen siitä että onko nyt tulossa sitten salainen sote eikö opittu mitään tästä viime kaudesta kyllä nämä asiat tulisi tehdä avoimesti ja yhdessä jotta sitten ei tule vastaavia konflikteja mitä tuli viime kauden päätteeksi no nyt tulevasta sotesta on se suurin kompastuskivi valinnanvapaus pois ja nyt sitten katsotaan että mitenkä hallituspuolueet keskenään sitten taiteilette viedä läpi tätä se sitten sen mukainen että te kaikki sen myös allekirjoitatte arvoisa puhemies juuri luen tuosta helsingin sanomista uutista että perustuslakivaliokunta vaatii muutoksia vanhustenhoivan henkilöstömitoitukseen elikkä siellä on nyt kaksi ongelmaa siellä on voimaantulo ja rahoituksen välinen epäsuhta eli nyt saamme lukea tuolta julkisuudesta sen asian mitä olemme täällä lukuisia kertoja nostaneet esiin että rahoitus tähän henkilöstömitoitukseen pitää olla tarkemmin ja varmemmin turvattu ja nyt näyttää sille että näin ei ole se vaikuttaa myös koko sote uudistuksen eteenpäinviemiseen

tätä asiaa on yhdessä viety eteenpäin ja meillä on yhdessä myös asiasta lausuma mutta todellakin tästä kirjasta oppineena suosittelisin kyllä että emme tee asioita sillä tavalla kuin tehtiin viime kaudella vaikkapa soten suhteen vaan olisimme avoimia tästä salailusta puhuttiin kyselytunnilla juuri äsken kun käsiteltiin käsiteltiin suomen kantaa hätärahoitukseen niin kauan kuin suomalainen on maksumiehenä tai maksunaisena on hyvä että me tiedämme avoimesti mitä suomessa tapahtuu ja sen takia tehdään yhdessä avoimesti parlamentaarisesti sitä toivon

ja varmastikin tarkastusvaliokunnassa täällä on nyt kolme tarkastusvaliokunnan jäsentä paikalla

se on oppimisen mahdollisuus se on hölmöä jos niistä virheistä ei opi siihen että me opimme virheistä tarvitaan avoimuutta siinä minä olen edustaja juvosen kanssa ihan samaa mieltä että salailemalla ne ne virheet jäävät sitten sinne sinne maton alle piiloon

hyvä huomio että lausumien kautta täällä eduskunnassa voidaan nimenomaan vaikuttaa ja ja varmistaa että ne täällä tärkeinä pidetyt asiat eivät unohdu esimerkiksi vaalikausien vaihtuessa se valta on todella täällä kun me osaamme tehdä oikeanlaisia ja oikeannäköisiä ja oikeista asioista lausumia koska niihin palataan sitten niin kauan kunnes ne ovat toteutuneet kiitos

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kahdeksan nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

verojaoston puheenjohtajana esittelen tämän mietintömme tässähän on kysymys alkuvuodesta maksetun arvonlisäveron takaisin lainauksesta määräajaksi lisäksi tässä esitetään että huojennettua maksujärjestelyä maksunlykkäystä tarkistettaisiin että veronpalautuksia ei käytettäisi niiden kohteena olevan veron suoritukseksi ja osaltaan tässä palataan siihen aiemmin käsittelemäämme maksujärjestelyyn eli silloinhan päätimme että sen korkoa laskettiin seitsemästä neljään ja tässä hallituksen esityksessä lasketaan sitä edelleen kolmeen me aluksi tässä mietinnössä muistutamme että tässä aiemmassa yhteydessä jätimme tähän lausuman jossa edellytimmekin sitä että vielä tarkistellaan tätä neljän prosentin tasoa ja olemme tietenkin tyytyväisiä että hallitus osaltaan on sitä tehnyt ja laskenut korkoa

viiteen tästä hallituksen esityksestä me puollamme esitystä mutta kuten sanottu teemme muutamia muutoksia yksi koskee koron ajallista määräytymistä eli ongelmana tässä esityksessä oli se että tämän maksujärjestelyn kohteena olevalle verolle esitettiin laskettavaksi viivästyskorkoa veron lakisääteisen eräpäivän mukaan riippumatta riippumatta siitä milloin verohallinto maksaa maksetun veron sille verovelvollisen tilille tietenkin olisi asianmukaista että korkoa maksetaan vain siltä ajalta kun nämä rahat ovat niin sanotusti käytettävissä näin ollen tähän teimme parannuksen tai emme voineet tehdä suoraan parannusta koska ongelmaksi muodostui yllätys yllätys järjestelmät eli verohallinnon järjestelmät eivät taipuneet tähän muutokseen jos niitä olisi tehty tämä olisi voinut tulla voimaan vasta vuodenvaihteessa ja lienee selvää että näin ei pidä tehdä vaan pitää nimenomaan tehdä tämä toimenpide nyt siten tälle verovelvolliselle korjasimme tätä sitten niin että päätimme tämän veron laskea siihen mainittuun kahteen pilkku viiteen jolloin hyvitystä tälle ongelmalle saadaan tätä kautta

ongelma oli se että esityksen mukaan tätä olisi pitänyt sen verovelvollisen hakea jo päivää ennen lain voimaantuloa ja sekin lienee selvää ettei ole kovinkaan kohtuullista edellyttää että jotakin haetaan jo ennen kuin laki tulee voimaan ja niinpä me sitten jaostossa tämänkin korjasimme

valiokunnan enemmistö on sitä mieltä että tämä mainittu taso on perusteltu se on perusteltu muun muassa siksi että tämähän on ikään kuin vakuudetonta luotonantoa ja tämä on tarkoitettu maksuvaikeuksissa oleville yrityksille ja siihen nähden millä hinnalla nämä yritykset saisivat markkinoilta lainaa tämä korko on varsin edullinen samoin me painotamme että verotuloja kuitenkin tarvitaan tässä ja nyt jotta voimme maksaa

niin sanotusti tämän meidän tekemän muutoksen kustannukset olisivat ne olisivat suurin piirtein sellaista suuruusluokkaa että tämän arvonlisäveron osalta koron laskeminen kahteen pilkku viiteen aiheuttaisi semmoisen kuudenkymmenenviiden miljoonan veromenetykset jotka seuraavana vuonna pääasiallisesti palautuisivat valtiolle korkotulot alentuisivat kaksi miljoonaa ja tämä maksujärjestelyjen korkomuutos kahteen pilkku viiteen menetykset olisivat siinä kuudenkymmenen miljoonan luokkaa myös josta osa olisi myös kunnille mutta niin ikään nämä nämä myös palautuisivat myöhemmin

arvoisa puhemies tähän mietintöön tosiaan sisältyy yksi vastalause koska me kristillisdemokraatit ja kokoomus emme pidä hallituksen esittämää korkohelpotusta riittävänä joustona ja siksi olemme jättäneet vastalauseen siihen tämä yrityksiä koskeva huojennettu maksujärjestely laajennetaan nyt siis koskemaan alkuvuonna erääntyneitä ja suoritettuja arvonlisäveroja mutta niin kuin tuossa valiokunnan puolesta esittelyn tehnyt edustaja viitanen totesi niin tässä valiokunnan kuulemisessa ensinnäkin todellakin duubioitiin tätä korkotasoa ja sitten toisaalta myöskin sitä että kun tämä verohallinnon tietojärjestelmä ei tällä hetkellä taivu siihen että nämä korkopäivät pystyttäisiin laskemaan oikein niin ainakin kristillisdemokraatit ja kokoomus katsovat että on kohtuutonta että maksetaan korkoa sellaisilta päiviltä joilla itse asiassa rahaa ei ole yrityksen hallussa näillä kahdella perusteella eli ensinnäkin sillä että tämä poikkeuksellinen kriisitilanne tarvitsee toimia yritysten maksuvalmiuden tukemiseen näillä verotusmenettelyjoustoilla ja nämä järjestelyt eivät saa aiheuttaa kohtuuttomasti kustannuksia yrityksille ja koska monissa muissakin maissa ollaan päädytty siihen että tätä viivästyskorkoa on viety nollaan elikkä ihan siihen viitekorkoon joka tällä hetkellä siis on nolla ja sitten toisaalta sillä perusteella että on kohtuutonta maksaa korkoa sellaisilta päiviltä jolloin rahaa ei ole hallussa todella esitämme että tämä viivästyskorko lasketaan sitten sinne viitekorkoon täytyy muistaa se että että todellakin muun muassa hollannissa isossa britanniassa irlannissa sveitsissä kreikassa kyproksella on tehty ihan vastaavalla tavalla tässä poikkeuksellisessa tilanteessa tämä koron lasku nollaan ja katsottu että nyt tässä tilanteessa on äärimmäisen tärkeää auttaa näitä yrityksiä tämän kuolemanlaakson yli ja siinä mielessä kun miettii minkälaisia summia me muuten laitamme yritysten tukemiseen niin on on hyvinkin perusteltua että tässä tilanteessa valtio ei näitä muutamia korkomiljooniaan lähde hakemaan vaan vaan tässä tilanteessa tosiaan näilläkin tuetaan yritystoimintaa itse ajattelen että tuo nollatasoinen korko ei ole se syy joka jotenkin houkuttelisi yrityksiä siihen että veroja ei sitten ollenkaan maksettaisi takaisin tai että ne jäisivät kokonaan suorittamatta kyllähän laki sanoo että ne pitää suorittaa ja joku on sanonut että mikään muu ei ole niin varmaa kuin verojen maksu ja kuolema että siinä mielessä verot on suomessa kyllä yleensä aina rinnastettu niihin asioihin jotka on tosiasiallisesti pakko tehdä

arvoisa puhemies täytyy esittää oppositiosta kiitos siitä että on kuunneltu meitä ja on otettu tämä esitys mukaan ohjelmaan ainoa tietysti mikä harmittaa olisi ollut äärettömän hyvä lääke heti alkumetreillä eli se kaksi kuukautta mitä tämän kanssa suurin piirtein väännettiin olisi ollut ollut kyllä etenkin henkisesti aika monelle yrittäjälle hyvä homma tietysti mikä tässä vielä jäi askarruttamaan silloin jo kun tätä lähdettiin vääntämään oli myös se että tässähän tietysti alvikäänteiset yritykset mitkä ovat käännetyn arvonlisäveron piirissä eivät pysty hyödyntämään tätä hommaa ja sitä ei nyt sitten ollut kukaan ottanut huomioon että millä tavalla niitä pystyttäisiin sitten siinä kohtaa jelppailla eli tähän nyt sitten jäisi vielä vähän palloa hallitukselle miettiä miten näitä yrityksiä pystyttäisiin vastaavasti nopealla vaikutuksella ja helpoilla tavoilla auttaa

puheenjohtaja tosiaan kiitos myös jaostolle hyvästä yhteistyöstä asian käsittelyssä vaikka tässä tämä kokoomuksen ja kristillisdemokraattien vastalause koron tasosta jätettiinkin sen taas kerran niin kuin viimeksikin unohdin mainita tuossa loppuun että yksi vastalause sinne sisältyy mutta käsiteltiin ihan hyvässä yhteishengessä korostan tässä sitä että että itsekin pidin tärkeänä sitä että kun valiokunnassa edellisellä kerralla tämän maksujärjestelyn osalta halusimme

koko sali yksituumaisesti sillä asialla että on syytä tehdä kaikkemme jotta yritykset pysyisivät pystyssä jotta yrittäjiä voitaisiin auttaa ja ehkäistä konkurssiaaltoja ja siksi tämä toimenpide on yksi niistä monista erilaisista mitä hallitus on tehnyt onhan ollut tunnetusti näitä suoria tukijärjestelyjä nyt on tulossa tämä yleistuki ja monta muuta keinoa mutta tämä on sitten tämä yksi verotuksellinen keino millä voidaan tulla vastaan näissä vaikeissa tilanteissa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö yhdeksän nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä valiokunnan puheenjohtaja edustaja
arvoisa puhemies esittelen valiokunnan mietinnön esityksessä ehdotetaan siis muutettavaksi poliisin hallinnosta annettua lakia tarkoitus on selkeyttää poliisihallinnon ohjaukseen ja tiedonkulkuun sekä operatiiviseen poliisitoimintaan liittyvää johtamisjärjestelmää poliisihallinnon ilmoitusvelvollisuuden ja paikallispoliisin poliisipäällikön nimitystoimivaltaa koskevan sekä siihen kytkeytyvän muun virkamiesoikeudellisen toimivallan sääntelyn osalta hallituksen esityksessä ehdotetaan ilmoitusvelvollisuutta koskevaa sääntelyä täydennettäväksi ja täsmennettäväksi siten että poliisiylijohtajan ja suojelupoliisin päällikön on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava sisäministerille sekä sisäministeriön kansliapäällikölle yhteiskunnallisesti merkittävistä toimialaa koskevista asioista jotka ovat välttämättömiä ministeriön tehtävien hoitamisen kannalta poliisiylijohtajan ilmoitusvelvollisuus ulottuu lisäksi sisäministeriön poliisiosaston päällikköön ja suojelupoliisin päällikön velvollisuus sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön päällikköön hallintovaliokunta pitää poliisitoimen tiedonkulun parantamiseen liittyvää sääntelyä tärkeänä on tarkoitus osaltaan varmistaa että kullakin toimivaltaisella viranomaisella on käytössään ajantasainen tilannekuva sääntelyllä selkeytetään ja vahvistetaan poliisihallinnon tiedonkulkuun liittyvää ohjaus ja johtamisjärjestelmää sekä samalla tehostetaan viranomaistoimintaa hallituksen esityksessä ehdotetaan että paikallispoliisin poliisilaitoksen poliisipäällikön nimittää poliisihallitus tarkoituksena on myös muiden asetustasoisten säännösten muuttaminen niin että virkamiesoikeudellinen toimivalta on yhdellä taholla poliisilaitosten esimiesvirastona toimivalla poliisihallituksella nykyisin voimassa olevan lain mukaan poliisilaitoksen päällikön nimittää sisäministeriö kuultuaan poliisiylijohtajaa valiokunta katsoo että nimittämistoimivallan on syytä olla hallituksen esityksen mukaisesti taholla joka vastaa alaisensa hallinnon toiminnasta saamansa selvityksen perusteella valiokunta katsoo että virkamiesoikeudellisen toimivallan keskittäminen yhdelle taholle sujuvoittaa sekä prosessia että esimiesvastuun ja valvonnan toteuttamista valiokunta pitää asianmukaisena että ennen nimityspäätöksen tekemistä asiasta informoidaan sisäministeriä osana normaalia vuorovaikutusta operatiivisen poliisitoiminnan ohjaavana ja valvovana tahona sekä poliisilaitoksen esimiesvirastona toimivalla poliisihallituksella on sisäministeriötä paremmat valmiudet arvioida virkamiesvastuun toteutumista myös laillisuusvalvonnan näkökulmasta

arvoisa herra puhemies tämä

esitys mikä valiokunnasta tuli nyt

kyllä paljon keskustelua jopa valiokunnan ulkopuolella pohtimista siitä mihinkä tässä nyt ollaan siirtymässä vuoden kaksituhattaneljätoista jälkeenhän poliisipäällikön nimitysvalta oli valtioneuvostolla tietenkin kuultuaan poliisiylijohtajaa ja nyt siirretään tavallaan

demokraattinen valinta virkamiesvalinnaksi ja samalla siirtyy tämä kurinpidollinen toimivalta poliisihallitukselle ja se on tavallaan sitten nopeampaa reagointia tapahtuneisiin reagointia tapahtuneisiin asioihin mitä tarvitsee tehdä tämä saattaa vähentää poliisipäälliköiden valtaa ja toimintaedellytyksiä jos tässä johtamisessa ei onnistuta sen takia hallintovaliokunta pyysi että tätä asiaa tarkastellaan ja raportoidaan määräajoin määräajoin jotta tiedetään missä mennään ja kun itse ajattelen tätä tilannetta niin loppujen johtamistavasta ja johtamisesta poliisivirkamiehen työ on paljon henkilöjohtamista toimenpiteitä eri tilanteissa ja muissa ja siinä onnistuminen vaatii hyvää henkilöstön henkilöstön ymmärtämistä ja oppimista erilaisten ihmisten kanssa toimimista nyt tällä tavalla menee hyvään maaliin ja tulee toimiva ja riittävä poliisipäälliköiden toimintavalta sinne

arvoisa puhemies tämä oli todellakin yksimielinen mietintö aivan niin kuin edustaja semi edellä totesi ja myös valiokunnan puheenjohtaja purra häntä ennen mutta edelleen kuten edustaja semi äsken totesi tästä käytiin kyllä perusteellinen keskustelu tai ainakin pitkä keskustelu ja itse taisin siihen vähän lainausmerkeissä syyllistyä se johtuu siitä että ei joka tässä nyt on minun mielestäni mitään ongelmia ollut mutta tämä kysymys alueellisten poliisilaitosten poliisipäälliköiden nimeämisestä on kyllä hyvin mielenkiintoinen kysymys hallinto oikeuden emeritusprofessori mäenpää antoi tästä asiasta hyvän lausunnon jossa hän totesi että juridisesti voidaan menetellä perustuslakimme mukaan vaihtoehdolla a joka on se nykyinen tai vaihtoehdolla b jollaiseksi tätä nyt muutetaan mutta tämä on poliittinen tarkoituksenmukaisuusharkinta asia sen takia ne ajatukset tai arvot ehkä vähän laajemminkin sanottuna jotka ovat sitten näiden eri vaihtoehtojen takana kyllä semmoisia joista oli syytä käydä keskustelua itse liitin tämän keskustelussa siihen että operatiivinen sujuvuus varsin itsenäisessä poliisiorganisaatiossa on hyvä asia kun sillä on parinaan selkeä tulosohjaus jonka kautta toteutuu myös esimerkiksi eduskunnan tahto valtioneuvoston tahto sisäministeriön näkemykset ja sillä tavalla tällä hetkellä tämä tulosohjaus ei vain tällä hallinnonalalla vaan monella muullakin tuntuu minun mielestäni synnyttävän paljon kriittistä keskustelua käytin itse esimerkkinä budjetissa olevia tiettyjä tuottavuustavoitteita ja ja muita sellaisia suoritelukuja joilla näitä asioita lähestytään eli kyllä tämä on periaatteessa aika iso muutos itse en ole ollenkaan sitä mieltä että millään tavalla pitäisi paikallispoliisia politisoida eli siitä ei ole tässä kysymys vaan valiokunnassa käyttämässäni puheenvuorossa luettelin aika pitkän listan erilaisia julkishallinnon organisaatioita joissa noudatetaan yleensä nimittämisessä niin sanottua yksi yli periaatetta eli että esimies ei valitse välitöntä alaistaan vaan alaisensa alaisen ja tämä malli yleensä vähentää tämmöistä umpioitumista organisaatiossa ja lisää siellä avoimuutta tietysti näin voidaan itse poliisihallinnon sisällä tehdä tässä näytti olevan haasteena se että valtioneuvosto on kuitenkin eri virasto ja poliisihallitus on eri virasto ja siihen väliin sitten tietyllä tavalla ei ollut mahdollista luoda sellaista esittelijäjärjestelmää jossa poliisiylijohtaja olisi ollut esittelijä

arvoisa puhemies aivan niin kuin edustaja linden tässä loppuun totesi tämä mietintö on hyväksytty yksimielisenä valiokunnassa mutta kävimme tätä erittäin tarkasti huolellisesti ja keskustellen läpi ja ja siihen sekä edustaja semi että edustaja linden ansiokkaasti osallistuivat ja tämä on tietysti hallintovaliokunnalle lähtökohtaisesti jo tuttu tapa kuten puhemieskin tietää tästä nimittämiskysymyksestä oli meillä keskustelua varsin paljon nimenenomaan paikallispoliisin poliisipäällikön nimittämisestä edustaja linden hyvin avasi tätä ajattelua jonka itsekin jaan kun tässä on taustalla nämä aikaisempien vuosien tapahtumat jolloin päätöksentekijät eduskunnassa näkivät aivan perustelluksi sen että tätä nimittämistoimivaltaa siirretään valtioneuvostolle niin oli mielestäni aivan tärkeää ja olennaista että me nyt tässä vaiheessa kävimme tästä huolellisen keskustelun analysoimme tilannetta ja myöskin niin kuin edustaja semi mainitsi kirjasimme ylös että haluamme seurata tämän muutoksen tuomia muutoksia ja millä tavalla tämä tilanne lähtee nyt kehittymään mutta niin kuin edustaja linden tässä totesi professori mäenpää antoi myöskin ansiokkaan panoksensa tämän hallituksen esityksen arviointiin hänhän totesi tässä omassa lausunnossaan hyvin nykyinen nimitystoimivalta tukee poliisihallinnon parlamentaarista ohjausta ja valvontaa millä on merkitystä paikallispoliisille kuuluvan julkisen vallankäytön kannalta tähän myöskin mielestäni tiivistyy tämä keskustelu jota valiokunnassa kävimme ja jota itse pidän myöskin tärkeänä että meillä on myöskin tässä julkisessa vallankäytössä tietty rooli ja mahdollisuus arvioida

niihin voidaan myöskin tarvittaessa ottaa julkisuudessa kantaa